jatketaan ryhmäpuheenvuorokierroksella ensimmäisenä keskustan eduskuntaryhmä ja edustaja hautala

arvoisa rouva puhemies

ole nostanut tuottajahintoja eikä tuottajien tuloja ruuan tuottamisen pitää olla myös kansainvälisesti kilpailukykyistä neuvonnan koulutuksen ja tutkimuksen on oltava ajantasaista ja niiden on vastattava myös kasvavan elintarvikeviennin tarpeisiin ennen kaikkea tarvitaan uusia innovaatioita ja tuotekehitystä elintarviketeollisuuteen ei riitä että me täällä tiedämme syövämme hyvää laadukasta ruokaa vaan entistä enemmän on tehtävä työtä ruokaviennin edistämiseksi esimerkkinä pitkäjänteisestä ja periksiantamattomasta työstä on kiinan markkinoiden avautuminen sianlihan ja kauratuotteiden osalta arvoisa puhemies lupausten mukaisesti sipilän hallitus edistää julkisissa elintarvike ja ruokapalveluhankinnoissa vastuullisia tuotteita hallitus parantaa periaatepäätöksellään kotimaisten elintarvikkeiden mahdollisuuksia pärjätä kilpailutuksissa ja hallitus tulee seuraamaan päätöksen toteutumista julkisiin elintarvikehankintoihin käytetään vuosittain noin kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa alueensa tuottajille ja yrittäjille avautuvat julkiset kilpailutukset tuovat mahdollisuuksia ja vahvistaen aluetaloutta ja lisäten verokertymää kannustan kaikkia kuntia kaupunkeja ja julkisia yhteisöjä ottamaan hankintoja koskevan periaatepäätöksen käyttöön kuntapäättäjät ovat nyt avainasemassa kaupan on myös noudatettava nykyistä reilumpia kauppatapoja niiden on ymmärrettävä laadun vastuullisuuden sekä luotettavien ja tarkkojen alkuperämerkintöjen arvo kauppatoiminnassa keskustan eduskuntaryhmä pitää kuluttajien kannalta erittäin hyvänä sitä että suomessa valmistettujen liha ja maitotuotteiden ainesosien alkuperämerkintä etenee ministeri tiilikainen on linjannut hyvin kun suomi täyttää sata vuotta joulukuussa kuluttajilla on tieto liha ja maitotuotteiden alkuperästä merkinnät tulevat antamaan kuluttajalle mahdollisuuden tehdä vastuullisempia päätöksiä parannettavaa on myös ruuan kuluttamisen tavoissa suomalainen ruokaketju heittää ruokaa hukkaan noin neljäsataa miljoonaa kiloa vuodessa suurinta hävikki on kotitalouksissa keskivertosuomalaisen ruokahävikki on lähes kolmekymmentä kiloa vuodessa voimme jokainen omalla toiminnallamme vaikuttaa tähän asiaan arvoisa puhemies on hyvä että ruokaturva ja huoltovarmuus ovat keskeisessä osassa ruokapoliittisessa selonteossa ruokaturvalla huolehdimme siitä että jokainen saa riittävästi turvallista ravintoa kaikkina aikoina ja että kansantaloutemme pysyy terveenä

miljardia ihmistä tarvitsevat kuusikymmentä prosenttia enemmän ruokaa neljäkymmentäviisi prosenttia enemmän energiaa ja kolmekymmentä prosenttia enemmän vettä kuin tällä hetkellä ruokaturva on maailmanlaajuinen haaste hyvän ravitsemuksen takaaminen kasvavalle väestölle kestävällä tavalla ei tule olemaan helppoa siksi meidän on tärkeää omalta osaltamme huolehtia kotimaisen ruuantuotannon jatkumisen edellytyksistä suomalainen ruoka on vastuullinen teko arvoisa puhemies suomalainen keittotaito ja ruoka ovat maailman huipulla suomalaiset kokit ovat menestyneet hienosti esimerkiksi kokkien suomen kokkijoukkue saavutti hopeaa ja catering joukkue kultaa myös pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa suomi otti voiton suomalainen ruoka ei ole koskaan aikaisemmin menestynyt kansainvälisillä areenoilla näin hyvin kuin viime vuonna tämä osoittaa että suomalaisella ruualla on kysyntää se kiinnostaa ja se on yksi sata vuotiaan suomen vahvoista menestystekijöistä

arvoisa puhemies

on etusijalla euroopan unioniin liittymisen myötä suuruuden ihannointi on on noussut arvoon arvaamattomaan valitettavasti myös ruuantuotannossa perussuomalaisten mielestä tällä kehityksellä on ollut negatiivisia vaikutuksia kun pitkien tuotantoketjujen vuoksi ruuan alkuperän jäljitettävyys on heikentynyt kuluttajilla on oikeus saada varmuus siitä missä ja millaisissa olosuhteissa ruoka tuotetaan tätä myös tuore ruokapoliittinen selonteko pitää varsin keskeisenä asiana hallituksemme panostaakin siihen että kuluttajat voivat valita lautaselleen entistä maukkaampaa ja terveellisempää ruokaa joka on tuotettu lähellä kestävästi ja turvallisesti arvoisa puhemies perussuomalaiset peräänkuuluttavat ruuan arvostuksen nostamista laadukas ruoka edistää terveyttä olemme huolissamme siitä että esimerkiksi tuontiruuan lisääntyminen markkinoilla voi lisätä myös erilaisten epidemioiden mahdollisuutta tässä yhteydessä haluamme kiinnittää huomiota niin eläinten terveyteen kuin siihen että elintarvikkeet säilyvät jatkossakin geenimuuntelusta vapaina maassamme olla suomalaisen maatalouden vientivaltti jo lähitulevaisuudessa perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä luomutuotannon edellytykset pien ja perheviljelmillä on säilytettävä koko suomessa sekä lähiruokatuotannon että luomutuotannon laajentumiselle on turvattava riittävät puitteet jotta maatalous elinkeinona ja luomuviljely ovat kannattavia sen kuinka paljon luomutuotanto lopulta kasvaa viime kädessä kuluttajat perussuomalaiset haluavat tukea ja helpottaa uusien myyntikanavien syntyä niin että tuotanto kohtaa kysynnän entistä paremmin tämä edellyttää että viljelijöille tarjotaan apua ja palveluja kansainvälistymiseen ja markkinointiin kuten muillekin yrittäjille tähän tarpeeseen nyt käsissämme oleva uunituore ruokapoliittinen selonteko vastaa melko hyvin arvoisa puhemies näin lopuksi muistutamme siitä tosiasiasta että hallituksemme kiinnittää erityistä huomiota niin sanottuun siniseen biotalouteen eli kalastukseen tavoitteena on kotimaisen kalan osuuden merkittävä lisäys ruokapöydissämme tämä olkoon yksi tärkeä ruokapoliittinen tavoitteemme tällä hallituskaudella kiitos

arvoisa rouva puhemies

on kulkenut pitkän tien pula ajan nälkävuosista ratkomaan ruokahävikin vähentämistä kuten historia osoittaa ruuan sääntely ei ratkaissut nälkävuosien ruuan riittävyyttä vaan turvanamme olivat ruokatieto ja taito kokoomuksen eduskuntaryhmä katsoo että ne ovatkin sivistyneelle kansalle yhä sääntelyä oikeampi tie ruokahävikin vähentämiseksi ruuan riittävyys ja mahdollisuudet sen kestävään tuotantoon ovat keskeisiä rakennettaessa yhteiskunnallista vakautta turvallisuutta ja hyvinvointia kaikkialla maailmassa hyvinvointimme ja ruuantuotantomme kehitys sekä ruuan tarjonta kuvittavat osuvasti suomen kansainvälispoliittista linjaa alati kasvava tuotteiden ja raaka aineiden globaali kilpailu pääsystä ruokalautasellemme korostaa oman osaamisemme ja kilpailukykytekijöidemme merkitystä niin kotimarkkinoilla eun sisämarkkinoilla kuin maailmanmarkkinoillakin ruokaturva on oleellinen osa oleellinen osa turvallisuuspolitiikkamme esimerkiksi antibioottiresistenssistä on tulossa vakava globaali vitsaus joka koskettaa jokaista ruokavaliosta riippumatta turhista antibiooteista vapaa ruuantuotantomme on ainutlaatuinen saavutus ja merkittävä arvovalinta joka on mahdollistanut esimerkillisen raaka aineiden puhtauden ja korkean laatutason turvaamaan niin kuluttajien kuin eläintenkin hyvinvointia kerran kun valitsee toisin paluuta antibioottivapaaseen ruuantuotantoon ei milloinkaan enää ole suomen tulee pitää kiinni antibioottivapaasta tuotannostaan sillä sen merkitys kilpailukykytekijänä tulevaisuudessa vain vahvistuu arvoisa puhemies oman ruuantuotannon arvostus on kunnioitusta kansakuntaamme ja tulevaisuuttamme kohtaan markkinataloudessa kuluttajilla on oikeus tietoon ja sen valistuneeseen käyttöön valintojensa perusteiksi alkuperämerkintävaatimusten laajentaminen elintarvikkeiden ainesosiin on tervetullut ja ymmärrettyä merkittävämpi uudistus joka lisää kuluttajien ruokatietoutta mutta myös elintarvikevalmistajille painetta kasvattaa suomalaisten raaka aineiden osuutta tuotteidensa valmistuksessa

katsomatta kannattaa itsestään selvästi vaatimus vastuullisuudesta koskee myös valtiota itseään jossa euroopan halvimmista raaka aineista tuotetaan euroopan kalleinta ruokaa kotimarkkinat ovat erottamaton osa maailmanmarkkinoita vaikka kotimarkkinoiden toimijat näyttäytyvät meille jättiläisinä maailmanmarkkinoilla ne ovat vasta kasvavia toimijoita niiden kilpailukyky on turvattava myös kotimarkkinoilla sillä panostukset kotimaan edistykselliseen tutkimukseen tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan ovat korvaamattomia suomessa tuotetun ruuan pitää olla kilpailukykyistä kaikkialla maailmassa lisäarvolla muita vastuullisemmalla puhtaudella ja laadulla pitää voida rehdisti ja avoimesti kilpailla maailman mittakaavassa suomi ruuantuotannon vastuullisuudessa esimerkillinen ja edistyksellinen maa poikkeukselliset olosuhteet vuodenajat runsaat vesivarannot ja pohjoinen sijainti ovat erityispiirteinä sanelleet ehdot ruuantuotannon erikoistumiselle massatuotannon sijasta nämä ovat valttikorttejamme kun pyrimme lisäämään suomalaisten elintarvikkeiden vientiä panostukset erityisesti korkean jalostusasteen tuotteiden vientiin ovat avainasemassa vahvistamaan kotimaista tuotantoa ja kansainvälisten markkinoiden hyödyntämistä ruoka alalla tehtävästä monitieteisestä tutkimus ja kehittämistoiminnasta on tehtävä entistä verkottuneempaa ja monitasoisempaa mitä aktiivisempaa jo olemassa olevan tiedon jakaminen ja hyödyntäminen sen tehokkaampia ja vaikuttavampia eri hankkeet voivat olla muiden toimialojen osaamisesta olisi tukemaan elintarvikevientiä esimerkkinä mainittakoon digitalisaatioon liittyvät välineet digiloikka hallinnossa työtavoissa ja markkinoilla hyödyttäisi taatusti myös kotimaisten maatilojen alkutuotantoa arvoisa puhemies suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa on alkutuotannon kannattavuus ja sen parantaminen mitä suuremman siivun tuloistaan tuottaja saa tekemästään työstä myymistään tuotteista terveempi ja elinvoimaisempi markkinaympäristö sen seurauksena voi syntyä kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee kaikin keinoin suomalaisen tuotannon lisäämistä ja rohkaisee siihen että julkisen sektorin hankinnoissa lisätään elintarvikkeiden kotimaisuusastetta euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan suuntaviivoja määriteltäessä uudelle ohjelmakaudelle on varmistettava järjestelmän perusteellinen päivitys kotimaan byrokratiaa ja hallinnollista taakkaa on kevennettävä ja yksinkertaistettava määrätietoisesti riippumatta unionin politiikkauudistusten aikataulusta

vakauttamaan toimintaympäristöä kotimaassa siten että maatalouden rakennemuutos etenee työnteon välineet monipuolistuvat ja tehostuvat ja että alan osaajien tulevaisuudenusko ja kyky riskinottoon voivat kasvaa arvoisa puhemies valtioneuvoston uusimmalla ruokapoliittisella selonteolla on selkeä visio maailman parasta ruokaa vuonna kaksituhattakolmekymmentä suomessa syödään kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista maukasta terveellistä ja turvallista ruokaa kunnianhimon puutteesta ei selontekoa voi moittia

arvoisa puhemies

ovat ruoka avun varassa suomessakin tuhannet ihmiset jonottavat leipäjonoissa kauppojen ylijäämäelintarvikkeita kun puhumme ruuasta olemme perimmäisten kysymysten äärellä jotka politiikalla meidän täytyy ratkaista arvoisa puhemies jokaisen elintarvikkeen matka alkaa siitä työstä mitä alkutuottaja tekee viljan viljelystä leiväksi tai maidon päätymisestä kaupan hyllylle on pitkä matka ja se vaatii valtavan määrän työtunteja alkutuottajan asema ei ole on heikentynyt kannattavuusongelmien takia viime vuosina tuottajan saama osuus tuotteen loppuhinnasta on alhainen vai mitä pitäisi ajatella kun ruisleivän hinnasta tuottajalle jää vain murunen kaksi prosenttia kaupan ja teollisuuden ottaessa valtaosan tämä ei ole oikeudenmukaista sosiaalidemokraatit haluavat että jokainen tulee toimeen työllään ja se edellyttää reilua kilpailua elintarvikealalle näemme että kannattava kotimainen alkutuotanto turvaa myös elintarvikkeiden saatavuuden mahdollisina kriisiaikoina tärkeää on myös muistaa työllisyysvaikutukset elintarvikeketju työllistää suomessa yli kolmesataatuhatta henkilöä uusia ja tärkeitä ilmastoystävällisiä innovaatioita on myös syntynyt alalle myös isoa vientipotentiaalia suomen kokkimaajoukkue on myös menestynyt maailmalla ja vie osaamista ja suomalaisen ruuan sanomaa eteenpäin tämä on tärkeää ruuan tuotantoketjun avoimuutta tulee lisätä kotimaisen tuotteen valinta kuluttajalle pitää tehdä entistä helpommaksi esimerkiksi selkeiden pakkausmerkintöjen avulla vanhuksemme palvelutaloissa lapsemme ja nuoremme kouluissa ja päiväkodeissa ansaitsevat lähellä tuotettua suomalaista puhdasta ruokaa syödäkseen on tärkeää siis lähi ja luomutuotteiden käyttöä julkisissa hankinnoissa arvoisa puhemies tuotantoeläinten hyvinvointi kiinnostaa ihmisiä ja ja tutkitusti eläinten hyvinvointi lisääntyy kaiken aikaa suomalainen liha on verrattain eettisesti tuotettua maailman turvallisinta muun muassa antibiootteja käytetään hyvin vähän mutta parannettavaakin silti on eläinsuojelulainsäädäntö ei ole edennyt tällä hallituskaudella toivotusti sosiaalidemokraattien linja on että eläinsuojelulaki tulee uudistaa niin että eläinten hyvinvointi parantuu ja eläimille mahdollistetaan entistä paremmin lajityypillinen käyttäytyminen

menevään ruokaan on panostettu resursseja koko tuotantoketjun varrella viljelystä aina pakkaamiseen ja kuljettamiseen vuosittain ruokahävikki vastaa noin sadantuhannen henkilöauton päästöjä tarvitaan monenlaisia keinoja jotta koko ruokaketju on kestävä etenkin ylijäämäruuan käyttöä tulee tehostaa kiertotalousajattelun hengessä syömäkelpoista ruokaa voitaisiin ohjata takaisin ruokaketjuun ja hyötykäyttöön tarvitaan myös järeämpiä myös lainsäädännöllisiä keinoja viime vuonna yli sata kansanedustajaa allekirjoitti lakialoitteen jolla kiellettäisiin syömäkelpoisen ruuan roskiin heittäminen eduskunnassa on siis vahvaa tahtotilaa hävikkikysymyksen ratkaisemiseksi sosiaalidemokraatit haluavat olla mukana luomassa keinoja hävikin vähentämiseksi suomessa kiertotalouden edelläkävijänä suomi ei voi sivuuttaa tätä ruokahävikkikysymystä arvoisa puhemies sosiaalidemokraatit kiittävät monipuolisesta selonteosta suomen tulee olla kiertotalouden eettisen kulutuksen ja innovatiivisemman ruuan tuotantoketjun edelläkävijä se edellyttää meiltä tehokkaita keinoja alkutuottajien aseman parantamiseksi kestävästi nopeita toimia ruokahävikin vähentämiseksi sekä kunnianhimoista eläinsuojelulakia sata vuotiaalle suomelle

arvoisa puhemies

lisäksi tulee kiinnittää huomiota kotimaisen kasvivalkuaisravinnon saannin parantamiseen tuotantoeläimillemme ravinnosta rahdataan edelleen merkittävä osa ulkomailta sen sijaan että työllistäisimme omat viljelijämme kasvattamalla ravinnon itse aluetalous hyötyy paikallisista maatalousyrityksistä mutta selonteosta uupuu tilojen energiaomavaraisuusnäkökulma ravinteiden järkevä kierrätys ja maatilojen oma lähi energian tuotanto ovat kannatettavia tavoitteita biokaasulaitokset tarjoavat hyvän ratkaisun tämän uusiutuvan energian edistämiseksi tarvitaan valtiolta räätälöity tukiratkaisu hallituksen leikkaukset luonnonvarakeskukselta haittaavat maaseudulle tärkeän bioenergian edistämistä luken tutkijoilta on tullut hätäviestiä aikooko hallitus ajaa luken tutkimustoiminnan alas maakunnista ja keskittää toiminnot pääkaupunkiseudulle

kestävästi pyydetyn kalan käyttöön ja kalan alkuperästä ja pyynnin kestävyydestä kertovaa jäljitettävyysjärjestelmää on kehitettävä arvoisa puhemies yhdessä syöminen on yhteisöllinen ja tärkeä hetki ruoka on arvokasta ja sen on tehty työtä suomi ja ruotsi ovat ainoat maat maailmassa joissa lapsille tarjotaan kouluissa maksuton lämmin ateria olisiko valtakunnallisesti kouluissa järjestettävä viikoittainen kasvisruokapäivä seuraava menestystarina sata vuotta täyttävässä suomessa meille kaikille on merkityksellistä mitä lapset syövät päivähoidossa ja kouluissa mitä vanhukset syövät vanhainkodeissa lapset ja vanhukset ansaitsevat turvallista maukasta ja terveellistä ruokaa kuntapäättäjillä on vastuu varata riittävät määrärahat hyvien hankintojen tekemiseen sekä lähi ja luomuruuan edistämiseen hankintalakia voi soveltaa painottaen tuoreutta ja toimitusaikaa ruoka on elinehto mutta se on myös kulttuuria elämyksiä perinteitä yhdessäoloa paljon enemmän kuin pelkkiä kaloreita

arvoisa

omia perusteltuja näkemyksiä ruokapolitiikan suuren linjan tulee olla eettisen ja ympäristöystävällisen kotimaisen ruuantuotannon turvaamisessa näin parannamme huoltovarmuutta työllisyyttä hyvinvointia ympäristön tilaa ja vastaamme kuluttajien toiveisiin tämä on vasemmistoliiton tavoite suomalaisilta pitää kysyä tiedätkö mitä lapsesi syö harppauksen tiedon suuntaan mahdollistaa julkisten hankintojen osaaminen suomalaiset syövät päivittäin kaksi pilkku kolme miljoonaa ateriaa päiväkodeissa koulujen ruokaloissa sairaaloissa ja niin edelleen vasemmistoliitto haluaa että näissä ruokailuissa suositaan alkuperämerkittyjä lähi ja luomuruokia ja ymmärretään nuorten halu suuntautua kasvispainotteiseen ruokaan sillä maailma muuttuu eskoseni arvoisa puhemies maatilojen akuutin kannattavuuskriisin hoitamisen lisäksi on etsittävä tiloille keinoja kehittää tuottavuutta esimerkiksi vuokrapeltojen ylikorkeille hinnoille pitäisi löytää ratkaisu jatkossa tulee suunnata vain aktiiviviljelijöille kunhan toki ensin ratkaisemme kuka on aktiiviviljelijä tilakoon jatkuvan kasvattamisen sijaan kaiken kokoisten tilojen pitäisi voida menestyä pitää ymmärtää maatalouden monialaisuus joka onkin selonteossa tunnistettu tuottaja on palkkansa ansainnut työn tai tuotteen halpuuttaminen ei ole kestävä ratkaisu siispä laatu olkoon meidän latumme se tarkoittaa erinomaisia makuja puhtautta ja eettisyyttä tärkeintä on kasvattaa kotimaisen ruuan osuutta suomalaisten kauppakasseissa pitkään odotettu eläinsuojelulain kokonaisuudistus pitää vihdoin saada valmiiksi painottaen eläinten hyvinvointitutkimuksen viimeisimpiä tietoja hyvinvoiva eläin on tuottajan paras kaveri eläinsuojeluvalvonnan osalta tulisi mahdollistaa siirtyminen digitaaliseen vapaaehtoiseen valvontaan näin voisimme kehittää valvontaa ja vähentää tarkastuksista tuottajille aiheutuvia kustannuksia kotimaisen kalan saatavuutta pitää lisätä samalla korostaen vaeltavien kalakantojen elvyttämista suljetun kierron kalankasvatuslaitosten osuutta tulee lisätä vientimarkkinoilla valttimme on puhdas turvallinen ja eettinen ruoka tarvitsemme myös lisää alueellista ylpeyttä tarinat kiinnostavat meidän tuleekin ottaa eun nimisuojajärjestelmästä kaikki ilo irti kun eu rahoittaa markkinointia suomi sadan juhlavuoden yhdeksi teemaksi sopisikin sata suomalaista alueellista nimisuojattua tuotetta rohkea tavoite mutta niin pitääkin olla arvoisa puhemies leipä on omissa käsissämme yksi konkreettinen keino arvostaa koko osallistuvia on ruokahävikin vähentäminen roskiin päätyvää runsasta ruuan määrää pitää vähentää ylijäämäruuan jakelumahdollisuuksia pitääkin kehittää kukoistava maatalous ja elintarviketeollisuus eivät synny itsestään vasemmistoliitto haluaa kunnollisia panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen innovaatiorahoituksella voimme edistää kiertotaloutta me emme vielä edes tiedä mitä kaikkia perunan solunesteiden jatkojalostuksen jolla selätettiin nitraattiasetus nitraattiasetus tai veden lietteestä poistamisen kaltaisia innovaatioita on edessämme nämä kaikki mahdollistavat uusien työpaikkojen syntymisen suomessa maailman väkiluku on kasvanut ja kasvaa edelleen mutta peltoja voimme ottaa käyttöön enää kolme prosenttia meidän pitääkin suomessa lisätä valkuaisen omavaraisuutta ja erityisesti ohran käyttöä niin että sen sivutuotteena sitten siirtotalouden puitteissa syntyisi vaikkapa polttoaineita liikenteeseen ilmastonmuutos on vakava kriisi siihen meidän pitää keskittyä sillä vaikka

asteen niin suomessa se tarkoittaa kuitenkin neljää joka on riski elintarvike ja ruuantuotannolle lisääntyvien mahdollisten kasvituholaisten levitessä me tarvitsemme kasvisruokaa eikä se tarkoita että kaikkien tarvitsee olla yltiövegaaneja mutta tervehditään kuitenkin ilolla nyhtökauraa ja vihistä nämä uudet tuotteet ovat innovatiivisia ja onkin hyvä että meillä tulee uusia tuotteita tämä tuo koko ketjulle työtä

arvoisa puhemies ei ole vaikea yhtyä selonteon yleisanalyysiin selonteossa todetaan että ruokajärjestelmän keskeiset haasteet liittyvät alkutuotannon kannattavuuden kannattavuuden ja tuottavuuden turvaamiseen ja monipuolistamiseen ympäristökestävyyteen kiertotalouden kehittymiseen ja elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen lisäksi jakelukanavien kattavuutta on kehitettävä ja tärkeänä kansantaloudellisena tavoitteena pidetään terveellisen ruokavalion edistämistä sekä sitä että parannetaan elintarviketurvallisuutta ja ennalta ehkäistään elintapasairauksia haasteena on kuitenkin näiden lauseiden ja monien muiden valtioneuvoston selonteossa olevien hyvien aikeiden saaminen toimimaan käytännössä

arvoisa puhemies ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa erityisesti korostaa kahta asiaa ensinnäkin tarvitaan riittäviä panostuksia tutkimukseen ja toiseksi selkeää painopisteen asettamista lähiruokaan tutkimuksessa tärkeintä on että hallitus ei vain korosta asiaa strategiapapereissaan vaan että se todella näkyy myös budjetissa lähiruualla on kysyntää tämän vuoksi on että kehitetään erilaisia alueellisia ja paikallisia jakelukanavia yhä useammat tietoiset kuluttajat liittyvät reko lähiruokarenkaisiin mikä on hyvä esimerkki lähiruuan arvostuksesta kotimaisten peruselintarvikkeiden kannattavuuden parantamiseksi tarvitaan selkeää ja laajaa alkuperämerkintää meidän pitää vaatia pakollista alkuperämerkintää josta käy helposti ja selkeästi ilmi missä tuote on tuotettu miten ja mistä raaka aineista se on valmistettu myös ravintolaruuan alkuperä tulisi merkitä kuluttajalla tulee olla riittävästi tietoa kaupassa tuotteita valitessaan tämä on suomalaisen kuluttajan ja suomalaisen viljelijän yhteinen etu kotimaisen ja paikallisen ruokatuotannon kannattavuutta voidaan parantaa myös hankintaprosesseja parantamalla uudistettu uudistettu hankintalaki tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet suomalainen ruokatuotanto voi kilpailla eri puolilta euroopan unionia tulevien tulevien tuotteiden kanssa mutta itsestään selvänä edellytyksenä tälle on että julkisissa hankinnoissa tulee olla samojen vaatimusten asettaminen tuontituotteille kuin kotimaisillekin tuotteille

voisi tietysti sanoa vielä paljonkin monet ajatukset ovat hyviä mutta ehkä puutteena kuitenkin on vähäinen konkretia meidän on nostettava elintarvikkeidemme jalostusastetta ja meidän on kehitettävä markkinointia myös vientiä ajatellen yhteiskunnallemme olisi hyväksi jos kaikki tietäisimme enemmän ruuan alkuperästä yhteiskunta kuluttaja tuottaja ja elintarviketeollisuus hyötyisivät ruokapolitiikasta joka luo edellytyksiä kannattavalle alkutuotannolle korkealaatuisille elintarvikkeille ja joka vahvistaisi kuluttajien tietoisuutta valinnoissaan kiitos

arvoisa puhemies tämä selonteko asettaa tavoitteeksi että kotimainen elintarviketuotanto kasvaa kasvunäkymiä on sekä kotimaisessa kulutuksessa että vientimarkkinoilla viime kesänä välikysymyskeskustelussa maataloudesta nousi selvästi esille että kaikilla eduskuntapuolueilla on yhteinen näkemys maatalouden kriisin vakavuudesta kaikissa eduskuntapuolueissa oli edustajia jotka näkevät maatalouden tärkeänä osana suomen tulevaisuutta pitkästä aikaa elintarviketeollisuuden vientinäkymät ovat valoisat uudet vientiin suunnatut elintarvikeinnovaatiot ja kohdemarkkinoille räätälöidyt erityistuotteet nostavat jalostusastetta ja tuovat lisää työtä suomalaisille viennin edistämiseksi ja brändien luomiseksi on tehostettava kansainvälistä markkinointia suomessa on tapana sanoa että hyvä tuote myy kyllä itsensä mutta juuri tässä hyväuskoisuudessa on meidän ongelmamme kyllä ne erinomaiset tuotteet myös osata myydä kd esitti vaihtoehtobudjetissa yritysten markkinointi ja kansainvälistymisavustuksiin viidentoista miljoonan euron lisäystä mutta tämä torpattiin hallituspuolueiden suunnalta arvoisa puhemies selonteon mukaan ruokaa tuotetaan jatkossakin pääosin maaseutualueilla mutta teknologian ja toimintaympäristön kehittyessä myös aiempaa enemmän lähellä kuluttajaa biotekninen kehitys on lähivuosina huimaa hallituksen päätöksistä riippuu onko suomi tässä kehityksessä mukana vai ei kristillisdemokraattien mielestä vttn ja tekesin tutkimushankkeisiin on investoitava lisää selonteon mukaan erityisenä huolena on elintarviketeknologiatutkimuksen ja ja koulutuksen väheneminen olen täsmälleen samaa mieltä mutta tämähän on hallituksen itsensä käsissä selonteko asettaa tavoitteeksi myös tilojen mahdollisimman suuren energia ravinne ja rehuomavaraisuuden esimerkiksi lisäämällä biokaasun biokaasun ja sähkön käyttöä myös työkoneiden käyttövoimana

tekee hyvää kun suomi voitti kultaa onnittelut siitä arvoisa puhemies kristillisdemokraatit kantavat huolta maatalouden ja elintarviketuotannon torjunta aine ja kemikaalijäämistä kemikaalijäämistä mielestämme elintarvikkeissa olisi hyvä vähentää nyt sallittuja lisäaineita kuluttajien toivomaa luomutuotantoa on vielä mahdollista lisätä ja olemme asettaneet tavoitteeksi luomutuotteiden tuotannon jalostuksen markkinoinnin ja viennin kasvattamisen laadunvalvonnan vuoksi on myös tärkeää että elintarvikealan yritykset luovat brändituotteita jotka voidaan tuotantoketjussa jäljittää alkutuottajalle asti ja kehitys kohti kaupan omia tuotenimikkeitä ei enää syvene on myönteistä että selonteko nostaa esille varsinkin lasten ja nuorten liiallisen sokerin kulutuksen sekä mahdollisen terveysperusteisen veron kristillisdemokraattien esittämä terveysperusteinen valmistevero lisättyä sokeria sisältäville tuotteille edistäisi hyvinvointia vahvistavia ruokavalintoja sekä elintarviketeollisuuden tuotekehitystä kohti terveellisempiä elintarvikkeita

seuraavaksi ministeri tiilikainen enintään viisi

arvoisa rouva puhemies ruokapoliittisen selonteon visio vuonna kaksituhattakolmekymmentä suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista maukasta terveellistä ja turvallista ruokaa kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja hyvät edustajat ryhmäpuheenvuoroissa olin aistivinani että joka ainoa ryhmä kannatti tätä visiota joka ruokapoliittiseen selontekoon on kirjoitettu totta kai jonkun verran ryhmien välillä oli sitten painotuseroja siinä mitä näistä ruokajärjestelmäämme kuvaavista määreistä kukin painottaa enemmän tai vähemmän mutta kaikilla tuntui olevan tuo hyvin vahva näkemys siitä että visio on oikea jonkun verran kannettiin huolta konkretiasta tässä kohtaa on hyvä todeta kuten tuossa avauspuheenvuorossa totesin että selonteko on strateginen asiakirja jota seuraa välittömästi toimeenpanosuunnitelma tuo toimeenpanosuunnitelma on tarkoitus tehdä yhdessä alan toimijoiden kanssa jolloin sitoutuminen ja vastuunjako

oikeastaan poimin muutamia asioita mitä nostitte esille oli miellyttävää huomata usko suomalaisen ruuan laatuun niin kuluttajan terveyden kannalta ympäristöystävällisyyden kannalta kuin eettisen tuotannon kannalta juuri nämä voivat olla niitä vahvuuksia millä suomalainen elintarvike pärjää on hyvä huomata että monet näistä arvoista lähtevät nimenomaan siitä raaka aineesta ja minkälainen raaka aine meillä on elintarvikeketjun pohjalla niin koskaan ikään kuin se ketju ei pysty parantamaan ja tuomaan hirveän paljon lisäarvoa vaan nimenomaan se arvo lähtee sieltä raaka aineesta joka täytyy siten läpi ketjun laadukkaalla toiminnalla säilyttää meillä on suomessa tähän kaikki edellytykset olemassa ja olen erittäin tyytyväinen että kaikki ryhmät näkivät viennin kasvavan mahdollisuuden paitsi kauppataseen oikaisun kannalta myös sillä tavoin että juuri se että meillä on kansainvälisillä markkinoilla pärjääviä yrityksiä joilla on riittävän laadukkaita tuotteita varmistaa suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuudessa huoltovarmuutta monet painottivat se on erittäin hyvä asia myös oikeastaan aika tyytyväinen siitä että tässä ei syntynyt tämmöistä hallitus oppositio asetelmaa juurikaan koska ruoka on paljon laajempi juttu kuin se kuka sattuu kulloinkin olemaan hallituksessa ja kuka oppositiossa mutta sen verran nyt täytyy hyvässä yhteistyöhengessä todeta että yksi harvoista kritiikeistä jonka kuulin että hallitus sai osakseen oli se kun edustaja karimäki tuomitsi hallituksen toimet luonnonvarakeskuksen leikkauksista yhdyn tähän täysin rinnoin mutta kun se oli valitettavasti jo se edellinen hallitus joka teki ne leikkaukset nykyinen hallitus ei ole yhtään lisäleikkausta luonnonvarakeskukseen tehnyt jos vähän vakavammin tämä asia minkä otitte esille on oikeasti tärkeä koska se tutkimus osaaminen ja koulutus on pohjaa sille meidän elintarvikealan menestykselle

nyt on mahdollista käyttää vastauspuheenvuoroja tästä aiheesta pyydän

kiitokset kaikille ryhmille pidetyistä puheenvuoroista tässä näkyy kyllä erittäin suuri yksimielisyys ja samansuuntaisuus kaikkien poliittisten ryhmien puheenvuoroissa ja siitä kaikille teille teille kiitokset haluaisin nostaa esille nyt nämä laatukysymykset ja ne toimet mitä hallitus on tehnyt kyllä mielestäni nämä alkuperämerkinnät on yksi hyvin konkreettinen konkreettinen toimenpide jolla lisätään ketjun läpinäkyvyyttä ja tuottajien asemaa ja myöskin sitten kuluttajien varmuutta siitä että he saavat hyviä elintarvikkeita ja uskon niin että sillä tulee olemaan myöskin vaikutus tähän kauppataseeseen niin että tuonnin määrä tulee pienentymään mutta toinen tärkeä kysymys on sitten se tuottajan asema miten tuottajalle saadaan saadaan parempi tili laadukkaiden elintarvikkeiden tuottamisesta siinä tietysti euroopan unionin suuntaan pitää tehdä kaikkensa tukipolitiikan osalta ja sitten myöskin kaikki ne kansalliset toimet mitkä ovat sen osalta tehtävissä ovat

turvata kaikin tavoin viljelijät järjestivät kuitenkin sitten traktorimarssin helsinkiin ongelmat olivat kasvaneet niin suuriksi ja he olivat tosi huolissaan tämän yhteydessä hallitus antoi viidenkymmenen miljoonan kriisipaketin mikä tuli heti siihen apuun mutta se ei tietystikään riitä tänä päivänä sadastatuhannesta viiteenkymmeneentuhanteen on tilojen määrä vähentynyt kahdenkymmenen vuoden aikana ja se on todella vakava paikka ja tämä trendi jatkuu valitettavasti kysynkin ministeriltä miten nämä maataloustuet tulevaisuudessa tulevat kehittymään jotenkin tuntuu kummalliselta että esimerkiksi ranska saa paljon suuremmat maataloustuet kuin suomi vaikka siellä saadaan jopa kaksikin satoa samoin kotieläintilat kotieläintilat ovat suurissa vaikeuksissa ja ja nyt tämä eläinsuojelulaki uudistuu kuinka tämä yhtälö turvataan eläinten oikeudet ja sitten myös

arvoisa rouva puhemies haluan nostaa kaksi kokonaisuutta tähän liittyen eviran tutkimustyö ruokaturvallisuuden ylläpitämiseksi on ollut ansiokasta ja ja niin ikään edistyksellinen oli vttn ja tekesin raportti elintarviketaloudesta jossa osoitetaan että että poikkihallinnollista yhteistyötä uusien ruoka elintarvikemarkkinoiden löytämiseksi tarvitaan yhteenvetona voisi todeta että niin ikään ideoita ei puutu sen sijaan resursseja puuttuu ja olisin halunnut kysyä ministerin näkemystä siitä millä tavalla ministeriö aikoo näitä resursseja nyt sillä tavalla allokoida että tehokkuutta saadaan enemmän lisäksi näistä alkuperämerkinnöistä millä tavalla asetus aiotaan nyt toteuttaa jotta kuluttajille on on tarjolla tietoa muustakin kuin alkuperämaasta myös esimerkiksi näitten maiden tuotantokäytännöistä jotka ovat aivan oleellisia sen arvovalinnan tekemiseksi kaupan hyllyllä kotimaisen ruuan puolesta

arvoisa rouva puhemies itsekin ilolla seurasin puheenvuoroja joilla kaikilla vahvistettiin suomalaisen ruuan arvostusta kysyisin ministeriltä vielä tästä ruokahävikkikysymyksestä joka nousi lähes kaikissa ryhmäpuheenvuoroissa vahvasti esiin kuten edellä tuotiin esille noin neljäsataa viiva viisisataa miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa päätyy roskiin suomessa ja kuitenkin sen pitäisi olla vahvempi osa myös tätä niitä poliittisia linjoja joita tulevaisuudessa pitää tehdä tässä ruuan jakelussa on lainsäädännöllisiä haasteita liittyen ruuan jakamiseen kuljetukseen säilytykseen ihan elintarvikelainsäädännön puitteissa verotukselliset kysymykset jotka kannustavat tämän hyvän ruuan roskiin heittämiseen

hetken

arvoisa puhemies ensiksi kiitän ministeri tiilikaista hyvästä työstä alkuperämerkintöjen suhteen niiden edistämiseksi vihreät kannattavat lämpimästi sitä mitä tulee luonnonvarakeskuksen leikkauksiin niin kyllä kuulimme budjettikäsittelyn aikana sitä viestiä että hallituksen tutkimus ja koulutusleikkaukset kohdistuvat tasaisesti kaikkialle elikkä myös lukelta on leikattu lisää toivonkin että vastaatte nyt tähän maakunnista tulleeseen hätähuutoon jos teillä on halua turvata maakunnissa tapahtuvaa luken kenttätutkimusta niin varmasti tutkijat haluavat tämän viestin kuulla kysyisin myös luomusta edellisellä hallituksella oli korkeat tavoitteet luomun edistämiseksi mitkä tämän hallituksen tavoitteet ovat ovatko edellisen hallituksen tavoitteet vielä voimassa ja mitä toimenpiteitä teette luomun edistämiseksi

rouva puhemies ministeri tiilikainen toi puheessaan esille yrittäjien ja työntekijöiden merkityksen mutta kuten selontekokin ministeri puhui enemmän valistuksesta koulutuksesta ja opettajista kuin niistä ihmisistä jotka mahdollistavat sloganin pellolta pöytään selonteossa tätä kohtaa sai odottaa aina sivun kolmeenkymmeneenyhdeksään viimeiseen kappaleeseen ja vain neljällä rivillä tuoreessa välitä viljelijästä projektissa on ilmennyt viljelijöiden pahoja talousongelmia talousongelmia jotka ovat johtaneet vakaviin uupumisiin ja jopa mielenterveyden ongelmiin selonteossa todetaan elintarviketeollisuudessa on tapaturma sairastumisvaara ja psyykkistä kuormittavuutta ministeri tiilikainen kuinka jatkossa turvaamme koko elintarvikeketjussa työskentelevien työhyvinvoinnin

värderade fru talman arvoisa puhemies maa ja metsätalousministeriön asetus liha ja maitotuotteiden alkuperämerkinnöistä etenee ja hyvä näin kiitos siitä ministerille kuluttajalla on oikeus tietää mistä ruoka tulee ja miten se on tuotettu myös

ja maitotuotteissa minä kannatan alkuperämerkintävelvoitteen laajentamista ja kysynkin ministeri tiilikaiselta onko hallituksella aikomusta ajaa alkuperämerkintävelvoitteen laajentamista esimerkiksi viljatuotteisiin toinen asia suomen kokkimaajoukkue on viime vuosien aikana menestynyt hyvin kansainvälisissä mittelöissä ja viimeksi tuli hopeaa mm kilpailuissa kysyn ministerin näkemystä siitä miten kokkimaajoukkueen menestystä voidaan hyödyntää esimerkiksi vienninedistämisessä ja huippuosaamisen ylläpidossa suomalaisessa keittiössä

että yrityssaneerausten määrä kasvoi viime vuonna selvästi parissa vuodessa hakemusten määrä on lähes kaksinkertaistunut samaan aikaan kun yrityssaneeraukset useimmilla muilla aloilla ovat vähentyneet me voimme itse vaikuttaa tähän vakavaan tilanteeseen jos me ostamme kotimaista ja vain kotimaista ja mieluummin vielä omalla seudulla kasvatettuja tai jalostettuja elintarvikkeita kysyn mihin välittömiin toimenpiteisiin hallitus aikoo vielä ryhtyä maatalousyrittäjien kriisin helpottamiseksi
rouva puhemies ruoka on keskeinen ellei keskeisin ihmisoikeus jokaiselle ihmiselle joka puolella maailmaa sen hoitaminen lähtee kannattavasta alkutuotannosta kannattavasta maataloudesta tätä alleviivaavat vahvasti niin selonteko kuin myöskin tässä keskustelussa käytetyt puheenvuorot se on erinomaisen hyvä asia se on hyvä lähtökohta se asia jossa vielä on meillä kaikilla tehtävää

hallitus on tehnyt siinä paljon mutta edelleenkin joka tällä hetkellä on vino oikaisemiseksi tarvitaan myöskin poliittisia toimia ja niitä toivon että hallitus tekee ja uskonkin että se niitä tekee siinä on yksi ratkaisun avain sille kestävälle kannattavuudelle on myöskin erittäin hyvä asia että meillä nyt otetaan vienti vahvasti

puhemies kotimainen ruoka tuo leivän moneen pöytään niin työllisyyden muodossa kuin ihan raaka aineena mutta arvoisa puhemies niin kuin edustaja nurminen otti tässä sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa

aivan liian usein se leipä jatkaa siitä pöydältä roskiin kyllä tähän nyt pitäisi kiinnittää huomiota ja pohtia kaikkia keinoja sulkematta mitään keinoja pois miten voimme tätä ruokahävikkiä pienentää olinkin tyytyväinen että keskustan ryhmäpuheenvuorossakin tähän viitattiin neljäsataa miljoonaa kiloa se on valtava määrä mutta olin kyllä yllättynyt siitä arvoisa puhemies että kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa ikään kuin suljettiin pois lainsäädäntökeinot olin tästä hieman hieman yllättynyt me tarvitsemme valistusta me tarvitsemme kasvatusta mutta sen lisäksi on syytä käydä läpi lainsäädännön keinot esimerkiksi vantaalla sen jälkeen kun kouluruokaa on ryhdytty jakamaan siitä on tullut suosittua

puhemies ruokahävikki on tärkeä asia huomioitavaksi siinä täytyy muistaa että kotitaloudet muodostavat kolmekymmentäviisi prosenttia ruokahävikin osuudesta suurin hävikki tapahtuu kotitalouksissa ja sitä ehkä on vaikea lainsäädännöllä ohjata en sulje pois sitä olen itsekin allekirjoittanut edustaja nurmisen aloitteen se on hyvä ja erittäin kannatettava tavoite kiitos ministerille että nostitte myynnin myyntiosaamisen ja viennin merkityksen puheeksi esimerkiksi nämä venäjän pakotteet leikkasivat elintarvikevientiä kolmellasadalla miljoonalla eurolla ja nyt se on parissa vuodessa kiritty kiinni onko viennin osalta kalateollisuuden ja kalan sekä veden osalta ihan konkreettisia toimia koska näiden kohdalla olemme kauppataseessa alijäämäinen ja molempien osalta sekä kalan että veden suhteen meillä on merkittäviä vahvuuksia
arvoisa puhemies olen tosi iloinen siitä että edustaja kiuru antoi oikein ymmärsin tukensa tälle edustaja nurmisen huolelle todella toistaisin kysymyksen ministerille onko hallituksella suunnitelmia pohtia joitain lainsäädäntömuutoksia tämä ruokahävikki on iso kysymys etenkin kun hallituksen yksi kärkihanke on kiertotalous tässähän sitä on kiertotaloutta parhaimmillaan me annamme kyllä tuen täältä oppositiosta käsin hallitukselle samassa yhteydessä olisi hyvä tietää

onko kokoomuksen linja se minkä ryhmäpuheenvuoron pitäjä koski täällä totesi kun huomaan että täällä on kyllä vähän edistyksellisempiäkin edustajia kuten edustaja kiuru tässä olisi meillä tehtävää kiertotalouden eettisyyden nimissä ja se tukisi myös tätä visiota jolle arvoisa ministeri annamme kyllä tuen

ruokahävikki ja siihen liittyvä keskustelu on luontevaa käydä yhdessä kun selontekoa käsitellään se liittyy niin vahvasti siihen ja siellä selonteossahan on viittauksia myöskin tähän ja siksi on hyvä että nyt valiokunnat käsittelevät myöskin tätä ruokahävikkialoitetta samassa yhteydessä niin kuin

perimmäisten kysymysten äärellä kaikki liittyy kaikkeen elintarviketurvallisuudesta ei ole pitkä matka turvallisuuspolitiikkaan ja siihen kuinka turvaton maailma on siellä missä ei ole jokapäiväistä leipää ja vesi on uhattuna syyrian kriisiin yksi keskeinen syy on ollut se että puhdasta vettä ei ole ollut riittävästi saatavilla hävikkikeskustelu on myös tätä ulottuvuutta monessa puheenvuorossa sivuttiin myös maatalouden kannattavuuskriisiä ja sillä on kohtalokkaat seuraukset kun muutenkin maataloudessa on käyty läpi rajuja rakennemuutoksia maanviljelijöitten henkinen jaksaminen on kovilla avioerot ovat lisääntyneet paljon ja on monenlaisia

kun tilojen määrä vähenee olenko minä se isäntä joka on viimeinen tässä ja seinällä on viiri joka kertoo että tila on ollut tuhatkuusisataa luvulta

ohjelman visioon on helppo yhtyä me haluamme eettisesti ja ympäristöystävällisesti tuotettua ruokaa siksi minuakin ihmetyttää se miten luomutuotanto on tässä todella vähällä vähällä osuudella olisinkin kysynyt ministeriltä onko tämä hallitus sitoutunut viime hallituksen tekemään luomualan kehittämisohjelmaan joka valmistui vuonna kaksituhattakolmetoista ja on vuoteen kaksituhattakaksikymmentä asti voimassa jossa halutaan lisätä luomutuotantoa monipuolistaa

vain noin kymmenen prosenttia kun tavoite on kaksikymmentä prosenttia ja ammattikeittiöissä luomua käytetään vain viisi prosenttia ja siinä siinä ei ole edistytty juuri ollenkaan haluaisin tietää mitä hallitus aikoo tehdä luomutuotannon edistämiseksi

rouva puhemies tämä hallitus on jo tehnyt ministeri tiilikainen on linjannut että eun koulumaitotuki ohjataan nimenomaan luomumaitoon jolloin sen hankkiminen julkisiin keittiöihin on entistä helpompaa luomu etenee hyvää vauhtia myös viljelijäpuolella samoin muuten esimerkiksi kalankasvatukseen on tulossa säännöstöä joka helpottaa sen järjestämistä suomessa kiertovesikasvatushan on edelläkäyntitapa mitä muissakin maissa kopioidaan

vetoomukseen teille kaikille nyt kun kunnallisvaalitkin ovat lähestymässä tehkää omassa kunnassanne ruokastrategiasta valtuustoaloite vain sillä keinolla voivat julkiset ruokahankkijat saada selkänojan hankkia kotimaista puhdasta lähiruokaa me kaikki täällä tiedämme perusteet on hienoa että suomalainen kana saa pitää nokkansa ja possu saparonsa ja on upeaa että että meidän viljaa ei ole pakkotulehdutettu myrkyin vaan kuivattu kuivureissa esimerkiksi
arvoisa puhemies ruoka muodostaa ison siivun suomalaisten ilmastopäätöistä ilmastopäästöjen vähentämisen tuleekin olla keskeinen näkökulma maatalous ja ruokapolitiikassa ja tähän kaivataan vielä lisää konkreettisia toimenpiteitä ja työkaluja jatkovalmistelussa arvoisa puhemies suomalaiset haluavat tutkimusten ja kyselyjen mukaan parantaa tuotantoeläinten elinolosuhteita me tarvitsemmekin pikimmiten eläinsuojelulain joka todella parantaa tuotantoeläinten olosuhteita haluaisinkin kysyä ministeriltä milloin asia etenee olisi myös paikallaan kehittää luotettava sertifikaatti joka kuvaisi tuotantoeläinten olosuhteita tällaisella hyvinvointia kuvaavalla sertifikaatilla mahdollistettaisiin kuluttajille eläinystävällisten valintojen tekeminen ja ja kannustettaisiin tuottajia tekemään ekstrasatsauksia eläinten hyvinvointiin luomusertifikaatti on hyvä mutta luomu sisältää paljon muitakin elementtejä joten näkisin että tämmöinen eläinten hyvinvointiin keskittyvän sertifikaatin kehittäminen voisi olla paikallaan

jopa kolmannes ostetusta ruuasta hylätään ja jätetään syömättä myös pohjoismaisista kotitalouksista ja ja ruokakaupoista heitetään vuosittain pois miljardin edestä ruokaa tämä kuormittaa tietysti ilmastoa ja taloutta ja tosiasia on että pois heittämämme ruuan päästöt vastaavat maailman koko liikennesektorin päästöjä siis koko liikennesektorin päästöjä

puhemies tuo oli varsin väärä tulkinta että kokoomuksessa olisi vastuutonta linjaa linjaa ruokapolitiikkaan liittyen sellaista ei meiltä löydy ja tähän ruokahävikkiin liittyen voisin vastata kyllä että meillä haetaan ratkaisuja ja pohditaan tätä ruokahävikkiongelmaa ja niin kuin täälläkin on sanottu on nyt hyvä tämän selonteon yhteydessä käydä sitä keskustelua mutta on hyvä huomioida ruokahävikkiin liittyen myös se että jonkun ylijäämäruoka olisi ikään kuin yhteistä omaisuutta että ei se niinkään voi olla sillä voi olla muita käyttötarkoituksia myös sille alkuperäiselle omistajalle ei ei ylijäämäruokaa voi ikään kuin sosialisoida automaattisesti johonkin muuhun käyttötarkoitukseen kyllä silläkin on omistajuus ja tietty arvo jossain muussa käyttötarkoituksessa kaiken kaikkiaan tämä keskustelu on hyvää ja ja on löydettävä uusia vientimahdollisuuksia meillä on jo hyviä esimerkkejä esimerkiksi maailman johtava kuminan myyjä löytyy suomesta meillä viljellään syötäviä kukkia aasian markkinoille

suomalaisista ymmärtää että kun on kyse hävikistä ja sitten elintarvikkeiden myyntiä tai tai ravintolatoimintaa niin se se hävikki on huonoa bisnestä ja sen huonon bisneksen maksavat aina asiakkaat ei ole kyse millään lailla taantumuksellisuudesta siinä suhteessa että me koemme kokoomuksessa että suomi ei tarvitse uutta sääntelyä hävikin vähentämiseksi vaan hävikki voi synnyttää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia joillekin toimijoille ja hävikin

yrittäjä tai kuka hyvänsä on on omistus siihen siihen hävikkiin hyödykkeenä ja aivan täysi oikeus käyttää se parhaaksi katsomallaan tavalla mutta uutta sääntelyä ei missään nimessä suomessa täydy sitä varten luoda vaan kuluttajat myöskin tarvitsevat parempaa ruokatietoa ja taitoa jotta osaavat myös ruokajäämänsä uudelleen käyttää huomattavasti nykyistä paremmin pakko ei ole keino mihinkään vaan vapaaehtoinen ja valistunut hyötykäyttäjä järjen käyttö on aina sallittua ja kannustettavaa

sen uutisoinut ja edustaja koski sen tässä uudestaan toisti kokoomus ei kannata minkäännäköisten konkreettisten toimien minkäänlaisen lainsäädännön säätämistä tähän ruokahävikkiasiaan joka on todettu yhtä isoksi ongelmaksi kuin koko liikennesektorin päästöt

ja isoa ilmastonmuutoskriisiin liittyvää asiaa ratkaisemaan

ja myöskin se tästä ruokahävikistä että todella tunnustamme ja tunnistamme sen että että kyse on isosta haasteesta johon pitää nyt tarttua kaikin voimin se säädetäänkö uutta sääntelyä vai lähdetäänkö esimerkiksi normienpurun kautta jolloin voitaisiin sitä syntynyttä hävikkiruokaa hyödyntää helpommin ja nykyistä joustavammin erilaisissa tilanteissa on varmasti pohdittava mutta kuten meidän ryhmäpuheenjohtajakin totesi tämä sääntelypuoli ja koko tämä ruokahävikin ratkaisu on on ratkaistava tässä kokonaisuuden osana ja varmasti löydetään yhtenäinen linja tässäkin asiassa ministeriltä olisin kysynyt kun meillä on tehty hyviä toimenpiteitä viennin eteen tämän food from finland ohjelman kautta ja saatu vauhtia vientiin muun muassa venäjän vientivaje on pystytty kuromaan kiinni niin onko tarkoituksenmukaista että jatkossa vakiinnutettaisiin tämä ohjelma jollain tavalla meidän budjettiin niin kuin ruotsissa siellähän on tehty pitkäjänteisesti työtä viennin

arvoisa rouva

puhemies ruokahävikki on varmasti iso haaste meille kaikille ja on selvää että tähän täytyy etsiä erilaisia keinoja kansalaisjärjestöt ja seurakunnat tekevät tänä päivänä suomessa aivan valtavan hyvää työtä siinä että he kauppojen ylijäämää ja nimenomaan näitä niin sanottuja viimeisen päivän tuotteita jakavat mutta tässä täytyy muistaa se että se vaatii rautaisen logistiikkaosaamisen se ei ole kenenkä tahansa vapaaehtoisjärjestön silloin tällöin tekemää työtä vaan silloin kun tehdään kumppanina kauppojen kanssa se vaatii logistiikkaketjut se vaatii kylmäsäilytystilat se vaatii valtavan määrän vapaaehtoisia ja sen että joka päivä joku on hakemassa niitä ruokahävikkitavaroita sen tähden tässä kannattaa olla siinä mielessä

tehnyt tätä ruokatyötä joten hän jos kuka pystyy sanomaan minkälaisia edellytyksiä on tehdä ja millä tavalla tätä asiaa kannattaisi lähteä sääntelemään

puhemies ruoka on yhteinen asia ei vain täällä suomessa vaan globaalisti minua rupesi ajatuttamaan kun luin tuolta selonteosta että runsaan kymmenen vuoden päästä me tarvitsemme kuusikymmentä prosenttia lisää ruokaa ja kolmekymmentä prosenttia vettä kun tiedetään että peltoalat ympäri maailmaa pienentyvät kuivuuden kaikkien selkkausten sotien takia niin kyllä meiltä vaaditaan suuret ponnistukset että saadaan nämä ihmismassat ruokittua kun täällä käydään tätä ruokahävikkikeskustelua niin ehkä me jokainen rupeamme omassa kodissamme tekemään niin ettei tätä ruokahävikkiä tule

asia mihinkä haluan kiinnittää huomiota on kyllä tärkeätä tämä ruokakasvatus kouluissa ja päiväkodeissa että lapset ymmärtävät että tämä on tämmöinen elinkaari niin että pienestä pitäen tiedetään mitä ruoka on ja kuinka sitä voidaan yksinkertaisesti valmistaa niin ja mistä tulee tietysti sitten on suuri asia tämä mitenkä suomi on varautunut tähän ruoka ja huoltovarmuuteen jos joku kriisi tapahtuu

puhemies kyllä tämä ruokahävikkikeskustelu on hyvin tärkeää täytyy todeta että kyllä kokoomuksen kannat ovat vähintäänkin epäselviä tai itse asiassa aika selviä mutta hämmentäviä jos näin voin sanoa puhemies halusin ottaa tämän puheenvuoron siksi

viime kaudella sosiaalidemokraattien toimesta perustettiin eläinsuojeluasiamiehen virka me tuimme hallitusneuvotteluissa tätä tavoitetta ja saimme sen läpi ja tämä oli hyvä asia erinomainen asia ja edistyksen asia nyt eläinsuojeluasiamiehen virka on lakkautettu meillä on nyt ainutkertainen mahdollisuus esimerkiksi eduskuntana painostaa hallitusta kyse ei ole isosta rahasta kahden vuoden ajan olen tätä ministeriltä kysynyt toivoisin että voisitte nyt ottaa kantaa siihen että eläinsuojeluvaltuutetun virka palautetaan
arvoisa rouva puhemies täällä on vallinnut ryhmäpuheenvuorojen jälkeen hyvin yhtenäinen linja maatalouden ja ruuan ruuan puolesta jopa yhtä yhtenäinen kuin viime syksynä välikysymyskeskustelussa mutta toki nyt alkaa tässä debatissa tulla jo vähän erilaisia ajatuksia esille se markkinatasapaino minkä otti valiokunnan puheenjohtaja esiin on äärimmäisen tärkeä asia se liittyy kaiken kaikkiaan hyvin pitkälle myöskin tähän hävikkiin ja hävikissä on paljon kyse myöskin siitä niin kuin edustaja kiuru toi esille että kotitalouksien osalta sitä hävikkiä ei voi lainsäädännöllä ehkä kuitenkaan rajoittaa mutta sitä pitää miettiä millä tavalla tämä markkinatasapaino saadaan kuntoon onko ruoka minkä hintaista millä tavalla hävikkiä syntyy se pitää arvioida myös sitä kautta sitten minä haluan muutamalle edustajalle täällä sanoa eläinsuojelulain uudistamisesta sen verran että puhutaan koko ajan että tuodaan eläinten hyvinvointia paremmalle tasolle viedään viedään uusille uusille afääreille täytyy tutustua myös siihen millä tavalla tänä päivänä tuotantoeläimiä hoidetaan vanha eläinsuojelulainsäädäntö on aivan toista kuin miten tämän päivän tuottajat

me kaikki olemme suomalaisen ruuantuotannon puolesta mutta aivan liian harvoin ruuan yhteydessä puhumme itämerestä kuitenkin maatalous on itämeren ylivoimaisesti suurin saastuttaja ja me maatalouspolitiikallamme mutta myös ruokavalinnoillamme voimme vaikuttaa siihen tervehtyykö itämeri vai ei suomi on perinteisesti

eun maataloustukipäätöksiä tehtäessä jättänyt huomiotta itämeri näkökulman toivon että tämä asia muuttuu koska eu säädöksiä kehittämällähän me pystymme vaikuttamaan lähes koko itämeren valuma alueilta tuleviin päästöihin ja yksi käytännön tapa suojella merta ja samalla myös edistää eläinsuojelua on vaihtaa eläintuotteiden syömistä kasvivalkuaispohjaisiin tuotteisiin esimerkiksi härkikseen ja nyhtökauraan ja toivoisin hallitukselta aktiivista otetta myös näissä innovaatioissa

rouva puhemies puhdas turvallinen terveellinen ruoka se on aivan ylivoimainen myyntiväittämä niin kotimaisille kuluttajille kuin ulkomaisille markkinoillekin mutta kun me olemme keskittyneet nyt täällä siihen alkutuotantoon kannattavuuteen ja ruokahävikkiin niin haluan muistuttaa myös että kun me puhumme ruuasta niin meidän pitää puhua myös kansanterveydestä sillä on valtavan suuri merkitys minkälaiset ravinto ja ruokailutottumukset meillä on mitä me syömme ja miten me syömme haluan kiittää edustaja karimäkeä siitä että otitte tämän sosiaalisen aspektin miten päiväkodeissa ja vanhainkodeissa syödään

on valtava kasvatuksellinen merkitys mutta myös yhteenkuuluvuuden merkitys sitten ministeri tiilikainen kun te puhuitte tästä että meillä on ongelmia elintarvikkeiden vientiosaamisessa ja myyntiosaamisessa ja täällä on jo mainittu food from finland konsepti niin vientimyyjistä on pulaa ja kun te suhtaudutte siihen asiaan myönteisesti niin oletteko tekemässä asialle jotakin

arvoisa rouva puhemies suomalaisen elintarvikeklusterin menestystarina on ollut mahdollinen sen vuoksi että maatalouden tuottavuus erikoistuminen ja raju rakennemuutos on ollut mahdollista ja se on edellyttänyt että meillä on vahva kehittämisrahasto tämä hallitus panosti alussa kehittämisrahastoon ja se on erittäin tärkeä maatalouden investoinneille ja erityisesti sukupolvenvaihdoksille ja sen varmistamiseksi että meillä jatkossakin on nuoria viljelijöitä ja kun meillä kaikilla ei ole puhtaat jauhot pussissa niin pitää muistuttaa että sdpn vaihtoehtobudjetissa esitettiin kolmenkymmenenkahdeksan miljoonan miljoonan leikkausta kehittämisrahastosta kysynkin nyt ministeri tiilikaiselta olisivatko nämä hyvät puheet ja jos olisi menetelty niin kuin sdp vaihtoehtobudjetissaan edellytti
vielä edustajat tuppurainen ja laukkanen ennen ministeriä
arvoisa puhemies politiikkaa tehdään ajassa ja on varmaan jännä sattuma että hallitus antaa ruokapoliittisen selontekonsa paastonajan ensimmäisenä päivänä se on varmasti sattumaa mutta ajassa tämä tämä selonteko elää haluan erityisesti kiittää selonteon laatijoita ja ministeri tiilikaista siitä että tässä on huomioitu ruokaturvallisuus huoltovarmuus nyt poikkeuksellisen huolellisesti nämä ajat ovat mitä ovat on levottomuutta ja epävarmuutta nämä huoltovarmuuskysymykset vain täytyy pohtia läpi sitä on tässä tehty kiitos kiitos siitä mutta minäkin haluan kiinnittää huomiota tähän ruuantuotannon eettisyyteen ja erityisesti eläinten hyvinvointiin ja aivan erityisesti tuotantoeläinten hyvinvointiin me olemme nyt täällä aika tovin odottaneet sitä uutta eläinsuojelulakia nyt ministeri tiilikainen voitteko kertoa milloin uusi eläinsuojelulaki tulee ja mikä sen kunnianhimon taso on mitä te tulette linjaamaan

arvoisa rouva puhemies olen tosiaan tässä ruokahävikkitoiminnassa ollut neljäkymmentäviisi vuotta ja jatkan sitä varmaan niin kauan kuin elän olen myös allekirjoittanut tämän nurmisen lakialoitteen mutta silti sanon että paras vaihtoehto on se että kukin kaupan ala itse ottaa vastuun tästä hävikistä esimerkiksi s ryhmässä on hävikki painettu jo lähes prosenttiin se on jo niin alhaalla että kohta sitä on vaikea petrata helsingin alueella hok elanto ketju toimii tällä hetkellä kahdeksankymmenen järjestön kanssa joille he jatkuvasti jakavat tämän hävikin heillä on eettiset ohjeet joita olen ollut heidän kanssaan tekemässä tämän ruuan jakamiseen se toimii hyvin se on mutkatonta siinä ei ole byrokratiaa siinä ei ole tarvittu mitään lainsäädäntöä siinä on vain yhteinen ymmärrys siitä että hävikille on ottajia ja on väärin heittää ruokaa pois tämä hyvin vanha

ministeri tiilikainen viisi minuuttia

arvoisa puhemies kiitos edustajille hyvistä täydentävistä näkökohdista kaikkeen en luonnollisesti ehdi vastata mutta otan joitain aihealueita mitkä nousivat useissa kommenteissa näkyviin ensinnäkin tämä ilmastonmuutoksen uhka ruuantuotannolle se on todellinen koska ilmastonmuutos lisää muun muassa veden puutetta ääreviä sääilmiöitä se nimenomaan uhkaa ruuantuotantoa puhtaan veden saatavuutta ja sen kannalta on tärkeätä että siellä missä viljelyolot säilyvät tai jopa kehittyvät parempaan suuntaan täytyy sitten tätä ruuantuotantoa jatkaa se on maailmanlaajuinen etu olen erittäin tyytyväinen että eilen eun ympäristöneuvosto pääsi sopuun päästökauppauudistuksesta se on askel ilmastonmuutoksen torjunnan suuntaan ja tätä työtä täytyy maailmanlaajuisesti tehdä turvataksemme ruuan maailman ihmisille tästä on helppo hypätä siihen ruokahävikkiin mikä on ilahduttavasti puhuttanut täällä se on nimenomaan maailmanlaajuinen ongelma kuten todettu ruuan tarve väestönkasvun myötä kasvaa ja iso osa siitä ruuan tarpeen kasvusta pystytään tyydyttämään mikäli ruokahävikkiä maailmanlaajuisesti pystytään painamaan huomattavasti alaspäin kyse on monissa maailman maissa tämän ruokamarkkinan toimivuudesta sillä erittäin iso osa ruuasta häviää ennen kuin se edes lähtee sieltä tuottajalta eteenpäin no meillä suomessa nämä ketjut toimivat ja se suurin probleemi on siinä että kun kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta halutaan varmistaa niin sitten ikään kuin käyttökelpoista ruokaa näitten lainsäädäntöjen takia jää tietenkin kauppoihin täällä kuultiin hyviä esimerkkejä miten tuo jakelu toimii ja olen ilahtunut että valiokunnan puheenjohtaja lupasi että tätä lakialoitetta käsitellään yhdessä selonteon kanssa kannattavuudesta ja kannattavuuskriisistä kyseltiin näitä toimenpiteitä kriisipaketti mikä syksyllä päätettiin oli siihen akuuttiin hätään on myös erittäin tärkeätä että tukimaksut on nyt hoidettu ajallaan valtiontakaukset viljelijöitten velkoihin toimivat mutta kun katsotaan eteenpäin niin ei taida olla paljon lisäeuroja odotettavissa tuolta eun suunnasta vaan pikemminkin päinvastoin sen takia on tärkeää että meillä on nämä maaseutuohjelman puolen tuet mitä saadaan sillä perusteella että meillä on heikommat luonnonolot ruuan tuottamiseen ja toisaalta sillä perusteella että meillä tehdään korostetusti töitä ympäristönsuojelun eteen tiloilla nämä maaseutuohjelman mukaiset tulovirrat pystytään jatkossakin meille turvaamaan investoinneissa mistä edustaja kalli kysyi kyllä toden totta se että maatilatalouden kehittämisrahastoa pääomitetaan on turvannut sen että viljelijät pystyvät investoimaan ei pelkästään sen vuoksi että kannattavuus paranee tuotantoyksiköitten koon kasvaessa vaan esimerkiksi nämä navettainvestoinnit yleensä suoraan parantavat myös sitä eläinten hyvinvointia siellä moderneissa navetoissa eläinsuojelulaki tulee nyt jotakuinkin yhtä jalkaa maakuntauudistuksen kanssa maakuntauudistuksessa on useita eläinten terveydenhuoltoon liittyviä pykäliä mitkä menevät uusiksi ja sen takia ei ole mitään järkeä kirjoittaa niitä eri tahtia ja kun maakuntauudistuksen pykälät ovat valmiit silloin tiedetään myös eläinsuojelulain osalta nämä kyseiset pykälät tarkempi sisältö selviää ajastaan eläinsuojelulaki vie eläinten hyvinvointia parempaan suuntaan täällä moni kyseli

hallituksen luomusuunnitelmista itse asiassa kun hallitus kävi läpi olemassa olevat strategiat ja selonteot ja ohjelmat mitä tässä maassa on laadittu niitä on hyllymetreittäin jätimme voimaan ne mitkä ovat relevantteja ja tämä edellinen lähi ja luomuruuan edistämisohjelma on edelleen voimassa sen takia voimassa olevaa paperia ei kannata kirjoittaa uusiksi mutta se mitä hallitus on tehnyt nyt ylevien periaatteitten lisäksi on ryhdytty konkreettisiin toimiin eli kyllä luomutuotteitten käytössä julkisissa keittiöissä käytännössä tuo eun koulumaitotuen painottaminen luomumaitoon on järein toimi mitä luomun edistämiseksi julkisissa keittiöissä on tässä maassa koskaan tehty

täällä peräänkuulutettiin myös tuota jaha no nyt alkaa napse kuulua niin alkaa edistämiseen tässä onkin kohta kiire paitsi etelä koreaan myös japaniin arvoisa puhemies jos saan minuutin tästä viennin edistämisestä koska se nousi niin monessa puheenvuorossa kiitos armeliaisuudesta ja ymmärryksestä keskustelua kohtaan food from finland tekee erinomaista työtä ja kun mielimme suomalaisen elintarvikeketjun kannattavuutta parantaa ja vienti on siinä keskeisellä osalla niin hyvin alkanutta työtä kannattaa pyrkiä jatkamaan tietysti kukin hallitus päättää sitten omalta osaltaan miten määrärahoja suunnataan nämä ministerivetoiset vientimatkat ovat silloin tällöin paikallaan todellakin niin kuin edustaja löfström totesi etelä korea ja japani kutsuvat ensi viikolla niillä on oma merkityksensä mutta food from finland tekee käytännössä joka viikko jossain päin maailmaa töitä suomalaisten

parhaaksi edustaja virolaisen kysymys tästä myyntiosaamisesta tarkoitus on että joihinkin ammattikorkeakouluihin saisimme ammattikorkeakoulutasoisen elintarvikeviennin ohjelman tässä toivon että yhteistyömme ministeri grahn laasosen kanssa sujuu

arvoisa rouva puhemies täällä on käyty ansiokasta ruokapoliittista keskustelua ja on nostettu esiin monta tärkeää asiaa kotimainen lähiruoka on itselläni lähellä sydäntä tähän hävikkiasiaan haluaisin omalta osaltani kommentoida että mielestäni hävikkiä torjutaan parhaiten sillä lailla kun kotona käytetään lähiruokaa opetellaan kokkaamaan käytetään suomalaista ruokaa sillä lailla opetetaan lapset ja vanhuksetkin käyttämään sitä kotimaista ruokaa toinen asia mikä on noussut keskusteluun on eläinten hyvinvointi mikä toki on tärkeää ja tuossa äskeisessä ministerin puheenvuorossa tulikin esille että maakuntauudistuksen yhteydessä tähän kiinnitetään erityistä huomiota itse haluaisin kiinnittää erityistä huomiota viljelijöiden hyvinvointiin koska siitäkin on syytä pitää huolta niin toimeentulon kuin jaksamisenkin suhteen tämä on asia mikä pitää tässä ruokapoliittisessa ohjelmassa myös huomioida

tässä selonteossa ovat mukana myöskin luonnontuotteet suomessa on todella paljon mahtavia puhtaita luonnontuotteita mutta esteenä ovat meidän uusi elintarvikelainsäädäntömme ja ja viranomaisten tulkinnat siitä ettemme pysty käyttämään yllättävän paljonkaan erilaisista kasveistamme kaupallisesti on kielletty että elintarvikkeena ei saa käyttää moniakaan kasveja ainoastaan sallitaan näiden käyttö kotitalouksissa ja yrttiteen myynnissä mutta seuraavia kasveja ei saa käyttää esimerkiksi juomana kamomilla pihasaunio katajanversot kanerva koivut kultapiisku käenkaali pihatähtimö

on sanottava se että se on tosi suuri ongelma jos ajatellaan hyvää ruokaa pois ja toiset ovat leipäjonossa niin siinä on valtava ristiriita ja se pitää ratkaista suomalaiset arvostavat kuitenkin puhdasta kotimaista turvallista ruokaa ja niin on tehnyt ilmeisesti myös maailmanmestari iivo niskanen ruuan merkitystä ihmisen terveydelle olen seurannut aika tarkasti oman kotitaloni tuotteissa ja myös oman ammattini puolesta terveellisen ruokavalion noudattamisella on suuri merkitys ihmisen terveydelle ja yleensä terveyden edistämiselle ja sairauksien ehkäisylle jos muutamme suuntaan niin sillä on totaalinen merkitys niinpä kysyisinkin ministeriltä olisiko mahdollista että julkinen sektori valtion esimerkkiä seuraten edistäisi kotimaisten ruokatuotteiden menekkiä entisestään

ministeri ei valitettavasti nyt vastannut tähän eläinsuojeluasiamiestä koskevaan kysymykseen kustannus olisi varsin pieni voi puhua lähinnä varmasti siitä että tahtoa löytyisi minä toivon todella että hallitus voisi nyt tässä asiassa olla viisas ja tehdä ratkaisun joka myös sinänsä parantaisi suomen voisiko sanoa mainetta tulevaisuuteen katsovana edistyksellisenä maana jossa eläinten hyvinvoinnista pidetään huolta minusta olisi tärkeää että eläinsuojeluasiamiehen virka voitaisiin palauttaa ja toivoisin myös että tämä eduskunta voisi esimerkiksi tätä selontekoa käsitellessään ottaa kantaa tähän suuntaan puhemies en voi välttyä siltä että edelleen kysyn tästä eläinsuojelulain uudistuksesta vetositte tähän maakuntauudistukseen aikataulun suhteen mutta ilmeisesti olette sitten sisällöllisiä linjauksia tehnyt ja nyt olisi hyvä kuulla minkälaisia ne ovat myös siitä haluaisin valotusta onko tämä eläinsuojelulaki nyt sitten edistyksellinen ja millä tavoin se parantaa eläinsuojelun asemaa se on todella tärkeä linjanveto mikä tulevaisuudessa tämän suhteen on tulossa

arvoisa rouva puhemies haluan vielä kerran palata tähän hävikkikeskusteluun koska se on suuri intohimon aihe myös aikaisemman työuran työuran perusteella hävikkiähän ei ei synny ainoastaan elintarvikeketjussa tai tai ruuantuotannossa vaan sitä syntyy ihan kaikilla aloilla sitä syntyy kaikissa prosesseissa myös politiikassa ja sen innoittamana olisi ehkä eduskunnassakin syytä pohtia sitä millä tavalla tätä hallinnon läpivirtausta voidaan parantaa ja hävikkiä hävikkiä minimoida edustaja viitasen kysymykseen eläinsuojeluasiamiehestä millä tavalla tämä eläinsuojeluasiamiehen viran perustaminen toisi lisäarvoa sinne alkutuotantoon tai tuottajille tai parannusta kannattavuuteen kun nimenomaan tavoitteena on ollut hallinnon yksinkertaistaminen virtaviivaistaminen ja läpinäkyvyyden parantaminen

arvoisa rouva puhemies minä toivon todella että tuo äskeinen edustaja kosken puheenvuoro ei kerro koko totuutta hallituspuolueiden näkemyksestä tämän asian suhteen me olemme nimittäin olleet lukuisissa tilaisuuksissa joissa on käsitelty

rouva puhemies mukavaa keskustelua on käyty tällaisessa konsensushengessä kun muistelen aikaisempia keskusteluita niin silloinhan esimerkiksi sosiaalidemokraatit ovat syyttäneet hallituksen maatalouspolitiikkaa navettanäpertelystä ja mukavaa että nyt on tultu tällaiselle yhteiselle linjalle kuitenkin tässä tärkeässä aiheessa tuohon hävikkikeskusteluun voisi ottaa kantaa sen verran että tietenkin olisi tärkeää että niitä normeja myös pystyttäisiin purkamaan sieltä ei ole tarkoitus luoda lisää sääntelyä vaan nimenomaan helpottaa sitä miten saataisiin myös uutta toimeliaisuutta suomeen ranskastahan on hyviä esimerkkejä miten hävikkiruokaketjun kautta on syntynyt uusia kylmäkeskuksia logistiikkaketjuja ja tätä haetaan myös suomessa takaa mutta olisin kysynyt ministeriltä esimerkiksi tanskassa ja norjassa myös heidän aika suuri osa on tanskassa sikataloudella norjassa lohen viennillä miten me saisimme suomessa vastaavanlaista erittäin suuren volyymin merkitystä meidän kansalliseen bkthen jostakin ruokatuotteesta

arvoisa rouva puhemies hömppäheinää ja hyvää bisnestä meidän omassa kantaa juuri siihen pitäisikö nyt tässä tilanteessa keskittyä myös siihen että ruvetaan määrittelemään mikä on aktiiviviljelijä meillä tukirahoja menee aivan turhanpäiväiseen harrastelutoimintaan minun mielestäni tässä on varmasti kyllä ainakin meillä valiokunnassa yhteinen näkemys siitä että tämä asia pitää saada maaliin toivoisinkin että ministeri vastauksessaan ottaisi jonkinnäköisen kannan siihen kuinka asiaa lähdetään viemään erittäin tarkka rajanpitohan siinä pitää olla että mitä se aktiivisuus sitten on ei voi olla prosentuaalista tuottoa ja niin edelleen mutta vielä lopuksi haluan kysyä otatteko kopin siitä että suomen sata vuotisjuhlavuoden kunniaksi ministeriössä laitetaan liikkeelle hanke että tämän vuoden aikana lähdetään prosessoimaan sitä että sata suomalaista alueellista nimisuojattua tuotetta saadaan

puhemies hyvinvoiva eläin ja hyvinvoiva tuottaja hyvinvoiva eläinyrittäjä korreloivat keskenään molempia tarvitaan tarvitaan sitä että se ruokamarkkina on reilu halpuuttaminen ei edistä ruokahävikin pienentämistä se ei edistä eläinten hyvinvointia se ei edistä vientiä se ei edistä tämän elintarvikealan kehittymistä ja

arvoisa puhemies keskustelussa on tärkeällä tavalla noussut esiin ruokahävikki tänä päivänä ihmisiä on leipäjonoissa köyhyys ja vähäosaisuus on kasvanut ja toisaalta kaupoissa menee paljon syömäkelpoista ruokaa roskikseen on tärkeätä että voimme valiokunnassa käsitellä tämän edustaja nurmisen hyvän aloitteen ja etsiä ratkaisuja esimerkiksi vantaan kaupungin esimerkki on innostava ja näitä hyviä käytänteitä voisi levittää ihan koko maahan sitten mitä tulee eläinsuojelun tilanteeseen niin kyllä minua huolestuttaa jos eläinsuojelulaki tuleekin yhtä jalkaa maakuntauudistuksen kanssa

rouva puhemies tästä hävikkiasiasta vielä kun on hieman epäselvyyttä siitä onko kokoomus tämän asian suhteen tosissaan olemme äärimmäisen tosissamme ja siihen esimerkkinä haluan nostaa tämän ilmari nurmisen hyvän lakialoitteen viime keväältä henki on siinä hyvä kysymys on sitten se millä tavalla lainsäädäntöä vapaaehtoisuutta kauppojen eettisiä ohjeita kehitetään sitä voidaan miettiä ja kannattaa miettiä

mukaan lukien mukana on nykyinen ministeri mykkänen ja nykyinen puhemies arto satonen olemme siis tosissamme valinnanvapaus on tärkeää ja kannustan kauppaketjuja siihen edustajakollega laukkanen sanoi että s ketjussa menee yksi pilkku kuusikymmentäkolme prosenttia hukkaan se on todella hyvä suoritus annetaan kansalaisille vapaus valita kauppaketjujen väliltä ja katsoa kuka toimii tehokkaasti eettisesti ja ympäristön kannalta suositellulla tavalla

arvoisa rouva puhemies ensin täytyy todeta että on hienoa että tämä hävikki on noussut täällä keskusteluun haluan korostaa sitä että tämä on lähtenyt laajasti yli puoluerajojen tehdyn yhteistyön tuloksena ja kertoo siitä että tämä on saanut taakseen vahvan mandaatin sen takia on tärkeää että täällä on perätty myös sitten toimia tälle vahvalle tuen ilmaisulle tämän asian puolesta olin sen takia ilahtunut että nyt kuitenkin luvattiin että tämän selonteon käsittelyn yhteydessä myös tähän asiaan pureudutaan ja etsitään niitä vaihtoehtoja kuitenkin haluan tuoda tähän edustaja kosken ajatteluun sen

jos esimerkiksi yrittäjällä jää ylijäämätuote niin minkä takia tällä hetkellä saattaa olla helpompaa laittaa se roskiin kuin laittaa se sama tuote hyväntekeväisyyteen tai muuten hyötykäyttöön meidän on näitä rakenteita pohdittava meidän lainsäätäjien velvollisuus on myös lainsäädännöllä ohjata ja kannustaa kulutusta ja myös näillä kaikilla toimilla on konkreettisesti vaikutusta meidän kuluttajien ostoskäyttäytymiseen

puhemies tähän ruokahävikkikeskusteluun sen verran että itse asiassa myös tässä salissa ja tämän salin ohjauksessa on tehty paljon sellaisia päätöksiä jotka ovat ovat lisäämässä tätä tätä ruokahävikkiä esimerkkinä on se että kun viime syksynä läntisessä suomessa oli oli sähkökatkos ulkolämpötila oli oli nollan tietämissä ja kaupassa kylmähyllyssä lämpötila nousi seitsemään asteeseen niin sen jälkeen kaikki hyllyt tyhjiksi ja roskikseen kesällä kuluttaja ostaa saman plus neljä asteisesta hyllystä vie omaan autoon se tuote saattaa olla kaksi viiva kolme tuntia siellä lämpöisessä autossa ja kuluttaja syö sen toki ymmärretään nämä kuluttajansuojaan ja terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset mutta myös tämäntyyppisiä asioita täytyy tässä hävikkikeskustelussa ottaa esiin jotta

arvoisa rouva puhemies ihan toiseen aiheeseen kun nyt katsotaan tätä ruuan alkutuotantoa suomessa niin suomalainen ruokahan on kaupoissa kilpailukykyistä mutta kenen kustannuksella suurimman yhteisen huolemme tulisi olla suomalaisen ruuantuottajan toimeentulo ja tässä jos saisi näin leikkisästi sanoa melkein koko eduskunnan pitäisi tehdä itselleen välikysymys siitä miksi me emme huolehdi sen alkutuottajan hyvinvoinnista tässä maassa kysyn ministeriltä aikooko hallitus tehdä itselleen välikysymyksen siitä miten tämä asia hoidetaan kuntoon tämä on ollut täysin meidän yhteinen jo vuosia monien hallitusten ajan että suomalainen viljelijä ruuantuottaja on todella ahtaalla ja aivan juuri tulleiden tietojen mukaan myös itsemurhat heidän keskuudessaan lisääntyvät tämä keskustelu pitäisi viedä nyt käytännön tekoihin tehkäämme itsellemme välikysymys

arvoisa rouva puhemies on aivan totta mitä tässä edellä edustaja laukkanen totesi ja myös eläinten hyvinvoinnin tae on se että tuottaja voi hyvin entisenä maatalouslomittajana on pakko kyllä todeta tässä ne toimenpiteet mitä nyt viime aikoina on tehty muun muassa lomituksen lomituksen lisäämiseksi muun muassa lomitusmaksujen korotuksen poistaminen poistaminen ja tietyt sijaisapuun tehdyt muutokset kyllä ovat ovat tätä tuottajien jaksamista varmasti tukeneet arvoisa rouva puhemies tässä keskustelussa on aika vähän puhuttu kaupasta ja ruuanjakelukanavista nythän meillä on tapahtunut kaupan aukioloaikojen vapauttamisen myötä aikamoisia muutoksia lähikaupassa voisi sanoa että pienten kauppojen väheneminen on on kyllä kiihtynyt en sinänsä tätä aukioloaikojen vapauttamista vastusta mutta tämä on kuitenkin tosiasia että tämmöinen kehitys on ja olisinkin kysynyt onko jonkinlaisia toimenpiteitä suunnitteilla pienten kauppojen kuten kyläkauppojen kyläkauppojen

arvoisa rouva puhemies täällä edustaja viitanen on pariinkin otteeseen ottanut esille tämän eläinsuojeluasiamiehen viran

se lopetettiin ja sehän oli määräaikainen ja kun nyt korjasitte äsken viimeisessä puheenvuorossanne että sitä ei jatkettu niin se on oikea tapa esittää tämä huoli minä tässä haastan kyllä vähän nyt myös sitä että mitä konkretiaa tuotantoeläinten ja tuottajien hyvinvointiin oikeasti tuli sellaista jota me voisimme tässä argumentoida nyt myöskin yhteisessä keskustelussa kun arvioidaan tätä viitasen viitasen esitystä että pitäisi ottaa viran täyttäminen uudelleen allekirjoitan sen täysin että määräraha asiahan tämä ei ole tämä on siis pieni pieni summa niin että se täytyy muistaa mutta siellä ketjussa täytyy kokonaisuudessaan sitten myöskin olla samat pelisäännöt ja sillä tavalla että sillä on jotain lisäarvoa kokonaisuuteen ja sitten myöskin mitä edustaja viitanen

tässähän on ihan oiva mahdollisuus nyt niin ympäristövaliokunnalla kuin maa ja metsätalousvaliokunnalla jotka käsittelevät tätä selontekoa puuttua myös tähän asiaan kutsua asiantuntijoita kuultavaksi ja kenties linjata sen puolesta että eduskunnan tahto olisi että tämä eläinsuojeluasiamiehen virka palautettaisiin minusta se olisi asiallista minä puhemies sen verran vielä haluan puhua tästä parlamentaarisesta yhteistyöstä että minä olen ollut lukuisissa eläinsuojelutilaisuuksissa missä eri puolueiden myös hallituspuolueiden edustajat ovat ottaneet kantaa niin tiukan eläinsuojelulain puolesta kuin esimerkiksi tämän eläinsuojeluasiamiehen viran puolesta ihan totta siellä on ollut paikalla muun muassa edustaja sarkomaa

kiitoksia arvoisa puhemies edustaja myllykoski ansaitsee tulla mainituksi useastakin syystä en äsken ehtinyt vastata vielä siihen hyvinvointia koskevaan kysymykseen mihin esimerkiksi edustaja pakkanen ja moni muukin viittasi että miten on se viljelijöitten hyvinvointi todellakin se mitä on tehty lomitusjärjestelmää kehitetään lomitusmaksuja alennettiin tälle vuodelle olen ely keskuksille esittänyt toiveen että viljelijöitten hyvinvointia käsittelevät hankkeet saisivat mahdollisuuksien mukaan rahoitusta ja onneksi niitä on syntynyt eri puolille eli kyllä tämä on tunnistettu että jos on tarpeeksi pitkään ahtaalla niin se ottaa niin henkisille kuin fyysisille voimavaroille kiitän että otitte sen täällä esille tästä tulonmuodostuksesta tai viljelijän osuudesta useat edustajat leppä kiviranta hautala ja niin edelleen puhuivat täällä todellakin suomessa on lähdetty siitä että tämä alan itsesäätely toimii no viljelyn kannattavuus on heikko kuten tiedämme ja se viljelijän osuus on aika vaatimaton siitä ruuan hinnasta sen takia on hyvä että jopa eu tasolla pohditaan näitä lainsäädäntötoimia miten pystytään varmistamaan se viljelijän kohtuullinen osuus koska tukien kautta ei voida toimeentuloa parantaa kannattavuuden on tultava sieltä markkinoilta julkisten hankintojen merkityksestä esimerkiksi edustaja elomaa kyseli valtioneuvosto on nyt tehnyt periaatepäätöksen jota toivon mukaan kaikki ministeriöt muistavat noudattaa kun kun elintarvikehankintojen hankinta ajat umpeutuvat ja uusia kilpailutuksia aloitetaan kunnissa on kohtuullisen hyvä tilanne mutta nyt kyllä kuntapäättäjien kannattaa olla hereillä edustaja kalmari esimerkiksi esitti että kuntien ja kaupunkien kannattaa tehdä strategisia valintoja jos halutaan edistää suomalaisten kriteerien mukaan tuotetun ruuan hankintaa edustaja honkonen kysyi tästä kyläkauppatukiasiasta mihin tuossa selonteossa viitataan itse asiassa olen päättänyt että on ilman muuta tarkemman selvittelyn arvoinen eli laitan siitä selvityksen käyntiin hyvin pikaisesti ruotsissahan tämänkaltaista tukea on jotta meillä säilyy sellainen peruselintarvikekauppa päivittäistavarakauppaverkko kaikkialla maassa niin selvitetään

toivon että valiokunta voi

käydä

arvoisa rouva puhemies valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta on tiivis ja ymmärrettävä esitys toimenpidesuosituksineen nostan siitä kolme pääteemaa esiin ne ovat vesi kala ja huoltovarmuus aluksi muutama tilastoluku suomen elintarvikevienti on kasvussa ja sen yksi pilkku viisi miljardia euroa vuodessa tuonti on noin neljä pilkku kolme miljardia euroa joten elintarvikkeiden kauppataseen vaje on lähes kolme miljardia food from finland ohjelman tavoitteena on elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen kolmeen miljardiin euroon vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä sekä noin viidentuhannen uuden työpaikan synnyttäminen elintarvikealan työllistävä vaikutus suomessa on erittäin merkittävä toimiala työllistää suoraan lähes kolmekymmentäkahdeksantuhatta henkilöä venäjän pakotteiden aiheuttama menetys oli kolmesataa miljoonaa euroa ja se on lähes kurottu kiinni kahden viimeisen vuoden aikana uusia markkinoita on löytynyt muun muassa aasiasta sitten vedestä arvoisa puhemies suomeen tuodaan merkittävästi enemmän pakattua vettä kuin täältä viedään meillä on erinomaiset pohjavesivarat ja vedenpuhdistusteknologiaan liittyvää osaamista vesijohtovetemme on usein laadultaan parempaa kuin ulkomailta tuotu pullovesi suomessa talousvesi soveltuu yleensä laadultaan sellaisenaan elintarviketeollisuuden käytettäväksi suomalaisen vesiosaamisen suomalaisen vesiosaamisen ja veden on saatava rytminmuutos oikeita askeleita on jo otettu mutta paljon on vielä kirittävää yksi merkittävimmistä vahvuuksistamme eli vesi on alihyödynnetty vientikaupassamme sitten vedestä kala asioihin meillä on mahdollisuus kertoa maailmalle melkoinen kalajuttu mutta syötit ja pyydykset on laitettava ensin kuntoon suomalaisten syömästä kalasta yli kahdeksankymmentä prosenttia on alkuperältään tuotua maamme kauppatase on kalatuotteiden osalta kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa alijäämäinen kotimaisen kasvatetun kalan tuotantoa lisäämällä sekä kotimaisen pyydetyn kalan jalostusastetta nostamalla voitaisiin vähentää tuontiriippuvuutta ja lisätä kotimaisia työpaikkoja maailmalla kalansaaliita ei enää voida olennaisesti kasvattaa kalaneuvos viiden hukkanen oy on suomalainen perheyritys sastamalassa yritysrypäs työllistää yli kaksisataakolmekymmentä henkilöä vuoden kaksituhattakuusitoista liikevaihto oli yli sata miljoonaa euroa veijo ja ulpu hukkanen saivat vuoden valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon viime syksynä tämä rohkaiseva esimerkki todistaa että kalaan liittyvässä liiketoiminnassa on huikea potentiaali arvoisa rouva puhemies huoltovarmuuden ja turvallisuuden merkitystä ei voi liikaa korostaa ruuasta puhuttaessa huoltovarmuuden on toimittava kaikissa tilanteissa myös poikkeusoloissa varmuusvarastointi on meillä hyvin organisoitu myös kuluttajien on syytä varautua omalla kuivamuonavarastoinnilla jakelukeskeytyksiin maailmalta kantautuu yhä useammin uutisia tuoteväärennyksistä suurista lisäainemääristä elintarvikepetoksista ja alkuperän väärentämisestä suomalaisten viranomaisten voimavarat on turvattava myös jatkossa jotta

elintarviketurvallisuus voidaan pitää kiitettävänä se koskee tullia poliisia ja muita elintarvikeviranomaisia aivan lopuksi arvoisa puhemies ruokaa ja omaa tuotantoa on arvostettava pienestä pitäen kasvatusvastuu on sekä kodeilla että kouluilla ruoka on yhdistävä ja iloinen asia jolla on vahva merkitys yhteisöllisyyden kasvattamisessa kieltojen sijaan lapsia ja nuoria on kannustettava hyviin ja terveellisiin valintoihin on kuitenkin joitakin asioita joista ei ole syytä tinkiä ruualla ei leikitä ja lippalakki otetaan ruokaillessa päästä kiitos

arvoisa rouva puhemies kiittää tästä tärkeästä selonteosta ja myöskin ministeri tiilikaista hyvistä kommenteista ruoka on meille kaikille välttämätöntä ja on hyvä että asiasta keskustellaan täällä eduskunnassa nykyisessä yhteiskunnassa ruokaan liittyy niin tuotannon kuin kuluttajan valintojen suhteen moninaisia näkökulmia ja mahdollisuuksia tämä selonteko on valmisteltu maa ja metsätalousministeriön piirissä ja se heijastaakin hyvin ja pätevästi maatalouden ja ja elintarviketuotannon tärkeitä kansallisia asioita tulen kuitenkin käsittelemään asiaa erityisesti kansanterveyden kannalta kuten varmaan oletetaankin jota on varsin vähän tässä äskeisessä keskustelussa kommentoitu useimpien ihmisten ruokavalintoja säätelevät tottumukset maku ja hinta mutta valintojen taustalla ovat myös terveellisyys ekologisuus eettisyys kotimaisuus sekä mainonta ja markkinointi kansanterveyden kuvan muutos ja elintapasairauksien nousu ovat nostaneet ja nostavat ruuan terveys ja hyvinvointivaikutukset yhä enemmän esille keskustelussa tämä selonteko heijastaa kuten sanoin erityisesti

kansanterveyttä koskeva lyhyt teksti käsittelee voittopuolisesti ministeriön toimialaan kuuluvaa elintarviketurvallisuutta joka toki on hirveän tärkeä asia ja kiinnostaa ihmisiä ruuan kansanterveydellinen merkitys on tänä päivänä kuitenkin erityisesti sen koostumuksessa ja kansan ravitsemuksessa joka on siis sosiaali ja terveysministeriön kun selonteon kansanterveyttä koskeva osa todella heijastaa voittopuolisesti elintarviketurvallisuutta on muistettava että onneksi harva suomalainen sairastuu vakavasti elintarviketurvallisuuden puutteiden vuoksi

sitä miten näitä voitaisiin laajemmin edistää vaikka ruokavalinnat ovat jokaisen omia yhteiskunnalla on perustuslaista lähtien velvollisuus edistää kansalaisten terveyttä ja koska ravinto todella on nykyihmiselle ehkä tärkein tekijä yhteiskunnan ruokapolitiikan tulee myös edistää kansalaisten terveyttä ellei näin tehdä seuraukset eivät koske vain kansanterveyttä vaan esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon rasitteita eli tulevaa sote koneistoa maatalouspuolella korostetaan selonteon tavoin pellolta pöytään from farm

siis tosiaan tässä raportissa ja

ruokaketju pellolta pöytään toimii se onkin todella tärkeää mutta

kansanterveysnäkökohtien pitkän päälle pitäisi ohjata tuotantoa eli elintarviketuotantoa pitäisi pyrkiä ohjaamaan myös

monessa hankintayksikössä on

elintarvikkeiden

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

arvoisa puhemies aivan alkuun onnittelut kaikille niille jotka tänään solmivat avioliiton sukupuoleen ja suuntautumiseen katsomatta vapaus rakastaa perustaa perhe ja tulla kohdelluksi yhdenvertaisena on ihmisoikeuskysymys

edistämisestä on kysymys myös euroopan neuvoston toiminnassa järjestön lähtökohta on että demokratia oikeusvaltioperiaate lehdistönvapaus ja sananvapaus yleensäkin sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat niin valtavan suuria sivistyneeseen yhteiskuntaan kuuluvia peruspilareita että niistä pitää pitää kiinni kaikkina aikoina kaikissa tilanteissa valitettavasti näistä tärkeistä lähtökohdista laistetaan kuitenkin tätä nykyä aivan liian usein yleiskokouksen kannanottojen ja päätöslauselmien läpileikkaava toistuva viesti on hyvin selkeä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittaminen on vakaan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusta eriarvoistumisen kasvu syrjintä ja epäoikeudenmukainen kohtelu vaikuttavat kielteisesti koko yhteiskuntaan ja erityisen vahvasti lapsiin ja nuoriin ja yhteiskunnan heikoimmassa asemassa

on velvollisuus puuttua väärinkäytöksiin kuten ihmissalakauppaan lisäksi yleiskokous on kritisoinut euroopan unionin toimintaa ja sitä ettei eun päätöksiä kuten uudelleensijoittamista koskevaa sopimusta ole implementoitu kaikissa jäsenmaissa myös jäsenmaiden rajoitukset perheenyhdistämiseen on nähty esteenä varsinkin alaikäisten kotouttamiseen yksin tulleiden alaikäisten tilanne on huolestuttava etenkin radikalisoitumisen näkökulmasta eurooppaa koetelleet terrori iskut pakolaiskriisi populismi ja lisääntynyt vihamielisyys koettelevat sananvapauden ymmärrystä yleiskokous on muistuttanut että vaikka sananvapaus on yksi vapaan yhteiskunnan peruspilareista ei sananvapauden nimissä sanoa ihan mitä vain vihapuheen kitkemisessä yleiskokous on korostanut myös meidän poliitikkojen vastuuta euroopan neuvosto on perustanut vihapuheen vastaisen verkoston jonka suomen edustajana toimin arvoisa puhemies sananvapaus on oikeus jota vastuullisesti käyttämällä vahvistetaan demokratiaa ja ihmisoikeuksien toteutumista joissain euroopan neuvoston maissa kuten puolassa unkarissa ja turkissa on jo jonkin aikaa tapahtunut valtavan huolestuttavaa kehitystä esimerkiksi toimittajat eivät ole saaneet tehdä työtään vapaasti aihetta on käsitelty euroopan neuvoston yleiskokouksessa useaan otteeseen ja nyt täytyy suruksi sanoa että viime aikoina olen myös joutunut vastaamaan euroopan neuvoston kollegoiden kysymyksiin siitä onko suomessa lehdistönvapauden ykkösmaassa kaikki ihan hyvin esimerkiksi viimeaikaiset ylen sisältä vuotaneet tiedot pakottavat miettimään tätä asiaa tarkemmin yleiskokous seuraa tiiviisti kehitystä ja tapahtumia jäsenmaissa tällä hetkellä jäsenmaita on neljäkymmentäseitsemän tämä työ tapahtuu erityisesti monitorointikomiteassa poliittisessa komiteassa jossa tarkastellaan nimenomaan sitä miten jäsenvaltiot panevat täytäntöön ne lupaukset ja sitoumukset joista he ovat sopineet liittyessään euroopan neuvostoon siellä on työlistalla albania armenia azerbaidzhan bosnia ja hertsegovina georgia moldova serbia ukraina ja venäjä näiden lisäksi neljä maata bulgaria makedonia montenegro ja turkki niin kutsutun jälkimonitoroinnin kohteena on tärkeää todeta myös että komitea päätti viime vuonna ryhtyä tarkastelemaan kehitystä puolassa eli puola on joutunut uudestaan tarkkailuluokalle ja tämä on hyvin huolestuttavaa ja kertoo siitä että demokraattinen yhteiskunta ei ole itsestäänselvyys vielä tänäkään päivänä vaan demokraattisten periaatteiden vaaliminen on jatkuva prosessi edellä mainittujen aiheiden lisäksi yleiskokouksen toimintaa on haastanut venäjän tilanne venäjä ei toimittanut valtakirjojaan viime vuoden eikä tämän vuoden tammikuun istuntoon eikä ole osallistunut yleiskokouksen toimintaan huhtikuun kaksituhattaneljätoista jälkeen

on edelleen työlistalla ja on useasti keskustellut suhteesta venäjän kanssa vuoropuhelua käydään tiiviisti mutta yleiskokouksen enemmistön kanta on että venäjän osallistuminen ja yleiskokouksen toiminnassa mukana oleminen ei ole mahdollista ennen kuin krim on palautettu ukrainalle tilanne on siis äärimmäisen vaikea venäjän suhteen euroopan neuvoston suomen valtuuskunta on korostanut dialogia vuoropuhelun tärkeyttä ilman keskustelua ja vuoropuhelua on vaikea ymmärtää erilaisia näkökantoja ja myös vaikea saada oma viesti perille kesäkuussa suomen valtuuskunta vierailikin johdollani moskovassa ja tapasimme muun muassa duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja puskovin ja heidän muita jäseniään myös ukrainan tilanne on ollut esillä useasti yleiskokous on toistuvasti tuominnut venäjän toiminnan krimillä ja itä ukrainassa ja on kehottanut kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä oikeutta sekä muistuttanut minskin sopimuksen täytäntöönpanon tärkeydestä tässä tietysti olennaisena on myös ukrainan oma oikeuslaitos sekä korruption kitkeminen vielä puhemies mainitsen tässä turkin turkin tilanne on heikentynyt huomattavasti kertomusvuonna vallankaappausyrityksestä heinäkuussa kaksituhattakuusitoista ja sen jälkeisistä puhdistuksista olemme joutuneet valitettavasti lukemaan ja niiden osalta on selvää että ihmisoikeudet eivät aina ole olleet

päällimmäisinä siinä kun on

turkissa pesty vielä lopuksi euroopan neuvoston suomen valtuuskunta on johdonmukaisesti pyrkinyt nostamaan esille suomelle tärkeitä asioita kuten naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen yleissopimuksen eli istanbulin sopimuksen tämä naisiin kohdistuva väkivalta perheväkivalta on edelleen yksi suomen vakavimpia ihmisoikeusongelmia olemme koko valtuuskuntana tehneet myöskin kirjallisen kysymyksen ministeri soinille ja ehdottaneet pakkoavioliittojen kriminalisointia tähän meitä velvoittaa tämä samainen istanbulin sopimus ja vielä lopuksi toivotan tervetulleeksi suomen valtuuskuntaan erittäin hyvän vahvistuksen nimittäin suuren valiokunnan puheenjohtaja anne mari virolaisen joka oli hetken aikaa poissa mutta nyt sitten palaa tuonne meidän riveihimme ja tuo varmasti sitten lisää omilla avauksillaan ja omilla keskusteluillaan siellä euroopan neuvoston yleiskokouksessa

arvoisa herra puhemies

ollut naisiin kohdistuva väkivalta ja erityisesti naisten ympärileikkausten kieltäminen jokin aika sitten saimme lukea helsingin sanomista reportaasin keniassa asuvasta tytöstä joka ympärileikattiin kaksi vuotta sitten tiedämme että toimenpiteessä tytölle aiheutetaan suunnatonta tuskaa haastattelun tyttö kertoi kuitenkin kannattavansa myös omien lastensa ympärileikkausta tradition takia tyttöjen ympärileikkaus on yksi räikeimpiä esimerkkejä kuinka naisten asema kehittyvissä maissa on edelleen katastrofaalinen erityisen heikossa asemassa ovat tytöt sillä vuosittain kaksi miljoonaa alle viisitoista vuotiasta tyttöä tulee äidiksi lapsuus päättyy äitiyteen ja yleensä vastoin tyttöjen omaa tahtoa on sanomattakin selvää että kun lapsi saa lapsen ei hänen kehonsa eikä varsinkaan mielensä ole vielä valmis raskauteen ja synnytykseen kehitysohjelmat jotka auttavat aikuisia naisia eivät välttämättä auta lapsiäitejä vaikka ehkäisyllä on merkitystä se ei yksinään riitä on puututtava myös lapsiäitiyden pohjimmaisiin syihin eli köyhyyteen ja tyttöjen heikkoon asemaan valtaosa lapsiäideistä on naimisissa ja valitettavasti he eivät saa käydä koulua euroopan neuvostossa useissa päätöslauselmissa korostetaan että tyttöjen ympärileikkausten ja lapsiäitiyden vastustaminen on keskeisessä asemassa tyttöjen aseman parantamisessa tarvitaan laajaa vaikuttamista niin hallituksiin ja yhteiskuntiin kuin myös perheisiin ja yksilöihin vain niin voidaan poistaa köyhyyttä ja syrjintää ja lisätä tasa arvoa koulutusta sekä pääsyä terveydenhoitoon tyttöjen koulutuksella on valtava vaikutus sen tiedämme sillä tämän helsingin sanomien haastatteleman kenialaisen ympärileikatun tytön sisko on päässyt opiskelemaan ja kertoi haastattelussa oppineensa tyttöjen ympärileikkauksen vaaroista hän sanoo aikovansa nousta vastustamaan ympärileikkauksia arvoisa puhemies me tiedämme että maailma ei ole valmis vaikka maailmasta on viimeisen sadan vuoden aikana tullut aiempaa tasa arvoisempi euroopassa ja euroopan lähialueilla on ongelmia kuten puheenjohtaja guzenina omassa avauspuheenvuorossaan korosti demokratia ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate tarvitsevat puolustamista euroopan neuvosto on siinä aivan oivallinen toimija

arvoisa herra puhemies

nykyinen jäsen edustaja virolainen totesivatkin demokratia ihmisoikeudet oikeusvaltioperiaate ovat aivan keskeisessä roolissa euroopan neuvoston työssä mutta näiden isompien teemojen kautta pääsemme myös moniin paljon käytännönläheisempiin asioihin käsiksi kuten eriarvoisuuden korruption veroparatiisien vastainen työ koko maanosamme alueella tasa arvo ihmisoikeudet vähemmistöryhmät ja niin edelleen arvoisa arvoisa puhemies voisi sanoa melkein että valitettavasti euroopan neuvostossa aiheista ei ole viime vuosien aikana ollut pulaa pikemminkin päinvastoin monet niistä periaatteista jotka ovat sisäänkirjoitettuina jo euroopan neuvoston koko agendalle ovat tulleet haastetuiksi eri jäsenmaiden toimesta mutta myös sen johdosta että niin maailmassa kuin myöskin euroopan mantereella erilaiset turvallisuusasiat ovat nousseet aivan eri tavalla keskiöön voisi sanoa että olemme eläneet hyvää aikaa tässä muurien välissä ja nyt olemme tulleet ajanjaksoon jossa jälleen rakennetaan muureja en toivoisi tätä aikaa omille lapsilleni kun itse olen saanut elää aikaa jolloin on muureja purettu mahdollisuuksia rakennettu nyt näyttää tilanne olevan aivan toinen haluan mainita puhemies lyhyesti pakolaisuusteemasta koska se täällä jo mainittiin että laadin parhaillaan raporttia parhaista kotoutumiskäytänteistä tuo raportti tullaan käsittelemään komiteassa huhtikuun istuntoviikolla ja todennäköisesti sitten koko euroopan neuvoston suuressa salissa kesäkuussa näyttää siltä että pakolaisuus on johtanut siihen että monissa maissa koetaan oikeaksi tavaksi reagoida pakolaisuuden ja maahanmuuton kasvuun rajojen sulkemisella tämä valitettavasti on johtanut jo valmiiksi haavoittuvien ihmisryhmien osalta siihen tilanteeseen että he ovat vielä hankalammassa tilanteessa tässä haluan erikseen mainita yksin tulleet alaikäiset lapset vammaiset ja muut erityisryhmät toivoisin todellakin että kaikissa euroopan maissa pohdittaisiin hyvin tarkkaan sitä millä tavoin nämä käytänteet joita nyt on tässä ikään kuin paniikkireaktiona tehty myös valitettavasti suomessa vaikkapa perheenyhdistämisen osalta palvelevat sitä tarkoitusta että saisimme nämä ihmiset jotka joka tapauksessa osittain tulevat jäämään eurooppaan integroitua osaksi yhteiskuntiamme paremmin näitä keinoja siis tullaan nostamaan tuossa raportissa ja olen järjestänyt myös yhdessä valtuuskuntamme kanssa täällä suomessa tilaisuuden jossa olemme kuulleet tämän alan asiantuntijoita suomalaisia asiantuntijoita

herra puhemies yhdyn tähän edellä edustaja huovisen ja suomen valtuuskunnan puheenjohtaja guzeninan esittämään näkemykseen siitä että euroopan neuvosto on tällaisena aikana entistäkin tärkeämpi areena parlamentaarikkojen väliselle keskustelulle nyt kun näitä muureja rakennetaan ja useissa maissa on havaittavissa väärän suuntaista kehitystä oikeusvaltiokehityksen heikkenemistä ynnä muuta nyt on mielenkiintoista nähdä kun euroopan unionin toimintakyky tiettyihin lähialueilla euroopan neuvoston jäsenmaissa tapahtuviin kriiseihin nähden on heikentynyt esimerkkinä turkki muutamat muut maat

kuinka muun muassa iso britannia brexitin jälkeen tulee nyt sitten käyttämään euroopan neuvostoa ja mitenkä iso britannia kenties tulee jatkossa suhtautumaan euroopan neuvostoon sellaisena toimintakenttänä jossa euroopan sisäistä yhteistyötä tehdään toivomme totta kai että se se yhteistyö säilyy tiiviinä nämä uhkat eivät ole ollenkaan vähenemässä vaan päinvastoin lisääntymässä arvoisa puhemies kuten tuossa totesin yleiskokous on tärkeä areena parlamentaarikkojen väliseen keskusteluun ja nyt varsinkin kun tuonne idän suuntaan venäjän suuntaan on on tiettyjä kansainvälisiä pakotteita edelleen voimassa mielestäni on kuitenkin hyvä että suomen valtuuskunta on pyrkinyt siihen parlamentaarikkojen väliseen dialogiin mitä meillä on mahdollisuus käydä näen tämän edelleenkin tärkeänä että

vaikka valtioiden hallitukset ajautuvat tällaisen pakotepolitiikan suuntaan ja ja kärjistymisen tielle niin kuitenkin parlamentaarikkojen välisellä dialogilla voitaisiin näitä kriisejä ehkäistä ja sitten pyrkiä liennyttämään
arvoisa puhemies

dialogi on äärimmäisen tärkeää aivan niin kuin tässä sanottiin ei ainoastaan maiden välillä vaan myöskin eri väestöryhmien välillä

euroopan neuvostossa on kannettu valtavaa huolta siitä millä tavalla terrorismi on päästetty juurtumaan euroopan maaperälle ja siellä on haluttu myöskin korostaa sitä saa pelätä ja vihata vaan meidän täytyy löytää keinot joilla myöskin ehkäistä tulevia terroritekoja ja tässä tärkeässä työssä esimerkiksi radikalisoitumisen ehkäiseminen huono osaisuutta vähäosaisuutta vähentämällä on äärimmäisen tärkeää on tärkeää että myös meillä suomessa vähennetään vihapuhetta ja ja ennen pitkää saadaan se kokonaan poistumaan niin että myöskään se kantaväestön taholta maahanmuuttajiin kohdistuva vihapuhe ei aiheuttaisi näissä tänne muualta tulleissa sellaisia ajatuksia jotka ennen pitkää johtavat radikalisoitumiseen jos katsotaan millä tavalla osattomuus on vaikkapa ranskassa saanut jalansijaa nimenomaan sieltä kaikkein köyhimmiltä alueilta joilta sitten se on lähtenyt leviämään sitä ei ole otettu tarpeeksi vakavasti niin meidän pitää olla silmät avoimina muuhun eurooppaan ja ja ottaa opiksi siitä mitä muualla on tehty väärin ja pitää huolta siitä että täällä suomessa ei vastaavaa pääse tapahtumaan ja että he jotka tänne meidän keskuuteemme jäävät kokevat että tämä on myöskin heidän yhteiskuntansa jota vastaan ei tarvitse taistella ja kapinoida vaan että he haluavat tulla tänne rakentamaan tätä meidän yhteistä maatamme perustamaan perheen ja ja rakentamaan itselleen hyvän tulevaisuuden tavallisten kantasuomalaisten rinnalla

puhemies on yhtyä tuohon puheenjohtajamme juuri äsken sanomaan aiheeseen tästä radikalisoitumisesta todellakin sen maaperänä toimii osattomuus ja näköalattomuus se että ei ole mitään näkymää siitä miten esimerkiksi maahanmuuttajana uudessa yhteiskunnassa pääsee mukaan niin koulutukseen työelämään kuin sitten kaikkeen muuhunkin yhteiskunnassa meneillään olevaan sen vuoksi tämä kotoutumisen integraatiotoiminnan hoitaminen kunnolla on kuin rahaa laittaisi pankkiin siitä ei kannattaisi olla ensimmäisenä säästämässä vaan siihen kannattaisi nimenomaan satsata tässä haluan vielä erikseen mainita nimenomaan tämän perheenyhdistämisen ja siihen tehdyt valitettavat muutokset eri puolilla eurooppaa perhehän on ihmisen turvasatama jos ei siitä omasta lähipiiristään saa sitä tukea jolla pystyy toimimaan saa kannustusta ja apua omilta lähimmiltään niin on kyllä hyvin vaikea nähdä miten esimerkiksi yksin tullut alaikäinen joka on voinut kokea hyvin vakavia asioita kriisin jalkoihin joutuessaan pääsee sitten osaksi yhteiskuntaa juuri tässä tulemme siihen erittäin kriittiseen kohtaan jolla pystyisimme radikalisoitumista ennalta ehkäisemään puhemies tässä raportissani joka kotoutumista koskee tullaan esittämään monia ihan konkreettisia tapoja haluan vain lyhyesti mainita kun juuri viime viikolla sain vierailla portugalissa missä nyt taloudellinen tilanne kuten kaikki tiedämme on pikkusen verran ollut huonompi kuin meillä suomessa että siellä on kuitenkin onnistuttu rakentamaan aivan saman katon alle kaikki palvelut joita niin maahanmuuttajat pakolaiset kuin kuin turvapaikanhakijatkin tarvitsevat mielestäni meillä on mahdollisuus oppia toisiltamme ja toivon että voisimme eduskunnassakin tämän raportin valmistuttua esimerkiksi ensi syksynä käydä

tässä äsken salissa keskusteltiin valtioneuvoston selonteosta ruokapolitiikan osalta ja osattomuus myös meillä täällä suomessa johtaa usein siihen että joudutaan hakemaan ruokaa ruokajonoista ja tämä samainen ongelma on jouduttu kohtaamaan monessa muussakin euroopan maassa sitten kun täällä käytiin läpi niitä valtaisia lukuja siitä kuinka paljon meillä menee ruokaa hävikkiin niin minä nyt mietin vain kun kun tämä on ihmisoikeuskysymys ja tämä tällä tavalla liittyy tähän euroopan neuvoston toimintakertomukseenkin että jos kahden keskustelun välillä löytäisimme yhteisen rakentavan sillan millä tavalla tätä ruokahävikkiä voitaisiin hyödyntää niin että me saisimme sen kohtaamaan heidät joilla ei ole mitään jotka saattavat jonottaa tuntitolkulla ruokajonoissa

tiedän että on monia sellaisia kauppiaita jotka esimerkiksi hyvin ansiokkaasti omasta kaupastaan sitten niitä hävikkituotteita ovat valmiita jakamaan niille vähäosaisille joilla ei ole varaa hankkia riittävästi ruokaa sinne omaan perheensä pöytään ehkä tätä kannattaisi kannustaa ja ottaa myöskin huomioon tuossa teidän ruokakeskustelussanne joka kohta pääsee varmasti jatkumaan

arvoisa puhemies on ollut hyvä kuulla euroopan neuvoston jäseniltä mitä tärkeää työtä euroopan neuvostossa tehdään ihmisoikeuksien puolesta hyvän pakolaispolitiikan puolesta ja kotouttamisen eteen toivon todellakin että euroopassa yhä vahvemmin haetaan yhteisiä ratkaisuja pakolaiskriisiin joka nyt on kohdannut koko maailmaa hyvin valtavassa mittakaavassa ihmisillä on oikeus hakea turvaa silloin kun he ovat sodan tai vainon kohteina olisi tosi tärkeätä että euroopassa löydettäisiin yhteinen näkemys siitä kuinka pakolaiset jaetaan maiden kesken ja kuinka luodaan turvallisia reittejä varsinkin naisille ja lapsille päästä turvallisesti eurooppaan edustaja huovinen puhui hyvin äsken kotouttamisen tärkeydestä ja siitä kuinka tärkeää on että turvapaikanhakijoille löytyy työpaikkoja että he oppivat nopeasti suomen tai ruotsin kieltä ja että he voivat integroitua tähän yhteiskuntaan myös se että heidät otetaan tänne hyvin vastaan on sen kannalta tärkeää miten hyvin selviämme pakolaisten vastaanottamisvelvoitteesta kun me kotoutamme heidät hyvin meillä on paljon täällä tekemätöntä työtä itse asiassa tarvitsemmekin näitä pakolaisia tänne lisää

arvoisa puhemies ruoka on maailman vanhin bisnes sen kulutukselle ei näy loppua nyt eikä tulevaisuudessa sen vuoksi on erittäin tärkeää että jatkuvasti pohdimme uusia kotimaisen tuotannon kehittämismahdollisuuksia ruokapoliittisen selonteon laatiminen on ollut hyvä ja tarpeellinen päätös jo itsessään se viestii että nykyhallitus keskustan johdolla haluaa turvata kotimaisen tuotannon tulevaisuuden uusia keinoja tarvitaan ruuantuotannon alalla nyt kipeästi jo vuosikausia tuottajat ovat kärvistelleet kannattamattoman tuotannon kanssa he ovat valaneet uskoa itseensä ja toisiinsa siinä toivossa että kotimaisen ruuan kukoistus on vielä edessäpäin tässä tavoitteessa luotto nykyiseen on kova ja uusia toimenpiteitä odotetaan jatkuvasti hallitus onkin pyrkinyt monin keinoin helpottamaan tuottajien tuskaa se on muun muassa myöntänyt kriisipaketin määrittänyt julkisissa hankinnoissa kotimaisuuskriteerejä panostanut alkuperän esille tuomiseen pakkausselosteissa luonut luotto ja ja takausvälineitä aikaistanut tukien maksatusta sekä purkanut lukuisia normeja olen ylpeä näistä toimista mutta samaan hengenvetoon on todettava että tarvitaan kauaskantoisempiakin toimenpiteitä ruokapoliittinen selonteko antaakin oivan tilaisuuden pohtia mitä näiden toimien jälkeen on luvassa tuleeko hallituskauden jälkeen uusi yhtä maaseutumyönteinen hallitus joka toteuttaa samankaltaiset tukevat toimenpiteet senkään varaan ei voida ikuisesti laskea on pystyttävä kehittymään tässä ajassa arvoisa puhemies ruuantuotannon tulevaisuuden turvaamiseksi on keskityttävä niihin asioihin jotka tuovat alalle innokkaita nuoria uusia innovaatioita ja modernia osaamista se tarkoittaa että kotimaisuuden arvostuksen on noustava uusiin lukemiin alasta on luotava raikas houkutteleva ja vakaa tässä mielestäni avainasemassa ovat ruokakoulutus ja ruokakasvatus niin varhaiskasvatuksessa peruskoulussa lukion oppiaineissa opettajakoulutuksessa kuin toisen asteen ammatillisissakin kouluissa nämä asiat on tunnustettu myös tässä selonteossa hyvällä tavalla myönteisiä mielikuvia on alettava tuomaan vahvasti esiin ei riitä että me täällä keskenämme tiedämme kotimaisen tuotannon vahvuudet vaan meidän on panostettava näkyvyyteen ja tietoisuuden levittämiseen oiva pelinavaus tämän suhteen oli atrian järjestämä lihasta kampanja joka kiersi kouluissa tekemässä työtä kotimaisuuden puolesta tällaista työtä me tarvitsemme kipeästi paljon voimakkaammalla intensiteetillä arvoisa puhemies lisäksi uusien pelinavauksien tuottamiseksi ruoka alan koulutusta ja tutkimustyötä on pyrittävä vahvistamaan me tarvitsemme entistä enemmän modernia tietotaitoa niin uusien tuotteiden vientiosaamisen kuin vientimarkkinoiden tuntemuksen osalta jokainen tulevaisuuden kukoistukseen tähtäävä ala tarvitsee näitä elementtejä myös meidän ruuantuotantomme käsittääkseni ministeriöiden välisiä neuvotteluja on aloitettu myöskin tämän tavoitteen edistämiseksi arvoisa herra puhemies on selvää että kotimaisen ruuan tulevaisuudennäkymät nojaavat vahvasti vientiin sieltä ne avaimet kriisin ratkaisemiseksi löytyvät pitkässä juoksussa omasta mielestäni viennin onnistumisen kannalta yksi keskeisin ruoka alan houkuttelevuus houkuttelevuus huippuosaajien näkökulmasta no miksi ensinnäkin eri alojen ammattilaisten yhteistyö on ratkaisevassa osassa vientimarkkinoilla onnistumisessa toiseksi miten voisimme olettaa että ruuantuotanto kiinnostaisi ulkomailla mikäli se ei herätä suurta innostusta edes kotimaamme viennin ammattilaisissa tältä osalta on kuitenkin todettava että päivänvaloa näkyy jo tunnelin päässä ovi kiinan markkinoille on saatu vihdoin auki ihmisten mielenkiinto syömänsä ruuan puhtautta kohtaan on kasvussa ja kiihtyvään tahtiin saamme uutisia ongelmista kilpailumaiden tuotantotavoissa jokainen uusi ulkomaisesta tuotannosta esiin noussut epäkohta kasvattaa suomalaisten puhtaiden ja läpinäkyvien tuotteiden kysyntää

vuosina eivät tuottajat vaadi itselleen mitään leijonanosaa tuotoista ainoastaan sen että jokaisen ketjun osan toiminta muuttuisi kannattavaksi kaiken kaikkiaan ruokapoliittinen selonteko on oiva osoitus siitä etteivät päättäjät suostu suhtautumaan tuotannon syvään taloudelliseen kriisiin lyhytnäköisesti se osoittaa että ruokaturva ja kotimaamme huoltovarmuus ovat hallitukselle tärkeitä elementtejä selonteko esittelee laajan joukon erittäin kannatettavia toimia joiden parasta mahdollista toteuttamistapaa tulee nyt seuraavaksi alkaa pohtia ja ennen kaikkea toteuttaa arvoisa herra puhemies lopuksi haluan todeta että suomalaisen ruuan tuottaja tekee erittäin arvokasta työtä kotimaisen ruuan puhtaus eettisyys maukkaus ovat asioita joihin voi aina luottaa ja joista tulee pitää huolta myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

ja syksyllä korjattiin sato kesällä ja syksyllä kerättiin marjat sienet ja omenat joita säilöttiin järvien ja merien läheisyydessä kala oli jokapäiväistä ravintoa syksyllä teurastettiin siat ja syystalvet metsästettiin riistaa tällaista arkea ei nykypäivänä enää juuri eletä ihmiset muuttavat maalta lähemmäs palveluita ja työtä ja harvoilla on mahdollisuus elää niin omavaraisesti kuin vielä muutama vuosikymmen sitten meillä on edelleen niin sanottu jokamiehenoikeus marjastaa ja sienestää siitä huolimatta metsiin jää valtavasti marjoja ja sieniä vuosittain poimimatta tähän toivoisi löytyvän kannustuskeinoja ja jatkojalostusta että myös kaupungeissa asuvat ihmiset innostuisivat tästä terveellisestä ja hyödyllisestä harrastuksesta maaseudun yrittäjyydestä ja ja tuotannosta meidän on pidettävä kaikin tavoin kiinni koko maa on pidettävä asuttuna ja koko maassa on voitava harjoittaa maataloutta kannattavasti maatalous on viime aikoina ollut poikkeuksellisen hankalassa tilanteessa ja hallitus on kriisipaketissa kohdistanut tukia erityisesti investointeja tehneille tiloille pyrkien parantamaan jatkuvuutta tämä auttaa etenkin sukupolvenvaihdoksia tiloilla on kaikkien etu että maaseudun nuorilla yrittäjillä on edellytykset tehdä työtään hallitus on mahdollistanut kokonaistaloudellisemman kilpailutuksen tämä mahdollisuus pitäisi hyödyntää esimerkiksi kuntien hankinnoissa ja suosia kilpailutuksessa lähituottajia kouluissa päiväkodeissa ja vanhusten ateriapalveluissa pitäisi olla mahdollisuus tarjota lähiseudulla tuotettua ruokaa mahdollisimman tuoreista raaka aineista korkealaatuisen talousveden häiriötön tuotanto sekä alkutuotannon ja elintarvikkeiden jatkojalostuksen tarvitsema vesi on arvokas asia joka on varmistettava koko vedentuotantoketjussa suomessa on erinomaista osaamista jätevesien ja ja juomaveden puhdistamisesta ja vesitalouskysymyksistä yleensäkin vesihuolto on pystyttävä varmistamaan myös poikkeusolosuhteissa niin sanotuissa vesikriiseissä on nähty kuinka suuriin mittasuhteisiin saastuneen veden aiheuttamat ongelmat kasvavat selonteossa on huomioitu myös kriisitilanteet on tärkeää että maassamme turvataan kotimaan ruokahuolto ja varmistetaan tuotannon omavaraisuus pahan päivän varalta meidän on myös turvattava puhdas geenimuuntelematon tuotanto suomessa sehän voi tulevaisuudessa olla vientivalttimme maamme on tuhansien järvien maa ja myös kalatuotannon edistäminen on on luontaista vuonna kaksituhattaviisitoista suomalaisten syömästä kalasta oli prosenttia tuontikalaa kalanjalostusteollisuutta pitäisi monipuolistaa ja siinä hyödyntää kotimaisia kaloja esimerkiksi silakkaa silakan osuus on nyt ammattikalastussaalista noin yhdeksänkymmentä prosenttia josta puolet käytetään turkiseläinrehuksi

arvoisa puhemies tänään on käyty ansiokasta keskustelua kotimaisesta ruuasta ja sen tuotannosta ja sen markkinoinnista täytyy tähän heti alkuun todeta että lahdessa maailmanmestaruuden voittanut iivo niskanen ainakin omalta osaltaan hoiti markkinoinnin upeasti koska hänen puvussaan näkyi kotimaisen lihatalon mainos olisiko tässä yksi hyvä ratkaisu millä kotimaista ruokaa tuonne maailmalle viedään vientituotteenahan suomalainen puhdas ruoka on erinomainen vaihtoehto ruokapoliittisessa keskustelussa on tärkeää koota myös eri ruuantuotannon näkökulmat yhteen mielestäni terveellinen ruoka tulee nostaa keskiöön samoin kuin turvallisuus ja ekologisuus

ruuan tulee myös olla eettistä edullista ja maistuvaa mutta tässä yhteydessä on syytä huomioida muun muassa edustaja hakasen esille nostama asia että ruokaketjun kaikki osapuolet viljelijästä kauppaan saavat sen kohtuullisen osan ja toimeentulo tulee taata suomalaiselle viljelijälle viime kesäkuussa hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätös vastuullisista hankinnoista julkisissa elintarvike ja ruokapalveluissa meneillään kuntavaalikampanjat toivonkin että kaikki suomalaiset valtuutetut ja valtuustot aikanaan kun vallan kahvaan pääsevät noudattavat tätä hyvää periaatetta lähiruokaa suomalaisiin ruokapöytiin ja erityisesti julkisiin tiloihin julkisten keittiöiden tulee etunenässä olla näyttämässä mallia kuinka suomalainen puhdas ruoka nousee arvoon vuonna kaksituhattaneljätoista julkisiin keittiöihin otettiin vuosittain noin kolmellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla ruokaa elikkä tämä on aika merkittävä osuus julkinen ruokailu kaiken kaikkiaan on monelle suomalaiselle ehkä jopa liian monelle se päivän ainoa lämmin ruoka ateria niin koulussa kuin työpaikoilla tälläkin on merkitystä kun mietitään mitä lähiruualle pystyttäisiin tekemään sen aseman parantamiseksi liian usein kunnissa ja valtiolla ja työpaikoilla ruuan hankintaan vaikuttaa pelkästään hinta kilpailutus sinällänsä on perusteltua mutta siinä pitäisi huomioida paljon asioita kuin pelkästään hinta kun lähiruuasta keskustellaan on muistettava että sitähän eivät pelkästään rajaa kuntaraja tai maakuntarajat vaan lähiruoka on sitä minkä perusteena on ruuan lyhyt ketjutus tuoreus ja turvallisuus maakunnalliset rajat ja kuntien rajathan eivät määrittele lähiruokaa mielestäni poronlihakin poronlihakin on meille eteläsuomalaisille lähiruokaa kun se vain ketjutetaan oikein ja tänne etelään tuodaan tuontikala on noussut täällä myös keskusteluun mutta itse haluaisin korostaa kotimaisen kalan merkitystä ja suomen puhtaat järvet ovat tässä hyvänä esimerkkinä meillä on valtava määrä sellaista kalaa mitä ei arvosteta riittävästi esimerkiksi kotimainen ahven ja siitä saatava ahvenliemi voisi olla merkittävä vientituote järvikalalle kaiken kaikkiaan on suomessa paljon kysyntää mutta sillä voisi olla myös merkittäviä vientimarkkinoita paljon on tutkittu tätä asiaa ja uskonkin että sillä pystyttäisiin luomaan uusia työpaikkoja suomeen ruokakulttuurin puolesta puolesta nostettiin täällä päivän keskustelussa muutamia asioita ja itse korostaisin siinä perinneruokien merkitystä eri maakunnat suomessa tarjoavat hyvää perinneruokaa se on parasta lähiruokaa ruoka sinällänsä tuo sellaisen identiteetin meille maakunnille ja ihmisille muistamme lapsuudesta monet sellaiset ruuat jo pelkästään maakunnat tuovat lapsuuden hyvät ruuat mieleen erityisesti täytyy antaa arvoa edustaja pauli kiurun kommentille käytöstapojen merkityksestä ruokailun yhteydessä kannatan lämpimästi että suomessa korostetaan myös tämmöisiä asioita
edustaja paloniemi edustaja paloniemi on poissa edustaja maijala edustaja maijalakin on poissa edustaja mikkonen niin ikään hän on poissa edustaja myllykoski ei ole poissa

arvoisa herra puhemies kyllä kai yksi vasemmistolainen kolme keskustalaista pois jäänyttä aina paikkaa

no kuitenkin tässä on tuotu hyviä asioita esille tämän päivän aikana ja aloitan ehkä niistä mitkä omassa ryhmäpuheenvuorossa ja ehkä tässä salikeskustelussa salikeskustelussa jäivät hieman vähemmälle on oikein että tässä selonteossa on kiinnitetty suurta huomiota veden mahdollisuuksiin niin kalataloudessa kuin kaiken kaikkiaan mutta olisin toivonut että selonteossa selkeästi olisi linjattu turvalauseke ja vaatimus siitä että suomalaisen vesiomaisuuden pitää olla kansallista että ei voi olla minkään säädöksen myötä niin että sitä omistaa joku muu taho suomi tai suomalainen yritys sen pitäisi olla ihan lähtökohtaisesti päivänselvää että se on kansallinen omavaraisuus josta me todellakin voimme voimme ammentaa tulevaisuudessa erittäin hyvää tuloutusta tästä lähiruuasta varmaan voidaan paljon keskustella siitä mikä on lähiruokaa onko se utsjoelta tuotu poro vai vai tallinnasta tuotu villisika on hyvä jossain vaiheessa pohtia mikä on lähiruokaa onko se sitä että säkylässä tuotettu porkkana joka käsitellään siellä on lähiruokaa vielä silloinkin kun se viedään keravalle keskusliikkeen tukkuun vai onko se sitä että lähiruoka tulee läheltä ja on suoran ketjun ja suoran tuottajien toiminnan päässä minun mielestäni tämä arvokeskustelu pitäisi käydä ja itse olen kyllä kallistumassa kallistumassa sille kannalle että käytetään sitä lähellä tuotettua ruokaa mutta ei puhuta samaan aikaan lähiruuasta meillä tämä kouluruokailu on tosiaan pilkku kolme miljoonaa ateriaa syödään suomessa yhteensä jos muistaisin että oliko nyt saarijärvi ja joku muukin missä on erityisesti panostettu lähiruokaketjuun niin se on saanut hyvää uutta yritysmuotoa ja toimeliaisuutta koko sillä alueella kun on lähdetty julkisen hankinnan kautta kannustamaan ja tilaamaan enemmän lähitoimittajilta kun puheenvuorossani otin esille digitaalisen valvonnan niin tarkoitan sillä sitä että aivan varmasti kun meillä isojen lihatalojen osalta on omat säädöksensä kuinka toimintaa harjoitetaan niin meille on nyt tullut jo tuottajia jotka eivät ole lihatalojen kanssa yhteydessä ne monesti ovat juuri niitä toimijoita jotka haluavat saada asiakkaansa ja ovat asiakkaittensa mielestä luotettavia toimittajia kun me olemme nähneet kuinka kiva on katsella merikotkan pesintää videolta niin uskon että ihan meidän oven takana on tämä eettisen tuottamisen korostaminen josta josta tulee markkinointiväline ja kyllä tässä kohtaa voi ajatella että jollakin seutukunnalla perustetaan tämmöinen tuottajaorganisaatio joka sitoutuu eettisen asiakasta lähellä olevan valvontamahdollisuuden luomiseen siitä tulee myyntivaltti voidaan olla koko ajan tietoisia kuinka se tuleva kinkkuni siellä jaksaa ja kuinka sitä hoidetaan mutta lähinnä tarkoitin tässä kohtaa että tämmöisen digitaalisen vapaaehtoisen valvonnan osalta olisi mahdottoman tärkeää että meillä tässä elintarvikeketjussa ruuantuotannossa voitaisiin näitä viranomaistarkastusten aiheuttamia kustannuksia vähentää tuottajilta eli kun meillä tänä päivänä erittäin paljon käytetään tiloilla jo kameravalvontaa niin siinä vaiheessa kun viranomainen haluaa että nyt hän tekisi sen tarkastuskatselmuksen tuottaja sitten antaa sen oikeuden tälle valvojalle tehdä se tarkastus toki näihin tarkastuksiin liittyy paljon muutakin kuin vain päältäpäin katsotaan mutta siltä osin voitaisiin keventää näitä meidän hallinnollisia kustannuksia tuottajilta ja pidän sitä erityisen välttämättömänä ja hyvänä lähtökohtana ihan lopuksi vielä kun kun tästä niin sanotusta tuottamattomasta viljelystä taidettiin tänäkin kesänä ehkä saada parhaita tuloksia niin on pakko pysähtyä miettimään minkälainen virhe tehtiin onko se millään tavoin korjattavissa että näitten valtaojien vierustoille hupenivat rahat joita piti olla mutta ehkä siitä voi tehdä ministerille kirjallisen kysymyksen onko kansantaloudellisesti kannattavaa kohdentaa tukia sellaiseen toimintaan joka ei edistä suomalaista kotimaista ruuantuotantoa koska nyt meillä viljelijät tarvitsevat sen kaiken tuen he jotka tuottavat meille elintarvikkeita

arvoisa herra puhemies

heinän myös hömppäheinäksi kutsutun kasvin jonka jonka viljelyn suosio on edellisen hallituksen linjausten mukaan kasvanut varsin merkittävästi

siihen hyvin läheisesti liittyy myöskin tämä aktiiviviljelyn määritelmä meidän olisi varmaan syytä seuraavassa vaiheessa kun me pääsemme tätä pakettia aukaisemaan kiinnittää huomiota ensinnäkin siihen että näitä suojavyöhykkeitä ei voisi perustaa valtaojien varteen eli suojavyöhykkeet tulisi perustaa pohjavesialueille jokien ja järvien varsille tällöin niistä saataisiin kaikista merkittävin yhteiskunnallinen hyöty valitettavasti edellisen kauden hallitus teki linjauksen tässä niin että että se tuli liian leveäksi niin sanotusti ja noin viisikymmentä miljoonaa euroa meni tähän rahaa enempi toinen kysymys minkä edustaja otti tässä äsken esille on lähiruoka lähiruoka on määritelty lähellä tuotetuksi ja lähellä kulutetuksi mutta kun otetaan huomioon maassamme oleva elintarviketuotanto niin niin kaikissa paikoissa ei pystytä syömään sitä ruokamäärää mikä siellä tuotetaan elikkä minä itse lähtisin enempikin puhumaan kotimaisesta ruuasta ja kotimaisen ruuan hyödyntämisestä ja jalostamisesta olemme kuitenkin väestömäärältämme pieni maa ja tällöin on on tärkeämpää huolehtia omavaraisuudesta ja ja kotimaisesta ruuantuotannosta arvoisa puhemies muutamia näkökulmia vielä tähän ruokapoliittiseen keskusteluun maatalouden rakennekehitys ja tuotantokyky on ensinnäkin perusta sille että maaseutu voi hyvin ja että kuluttajat saavat kestävästi ja vastuullisesti tuotettua turvallista ja monipuolista ruokaa myös tulevaisuudessa maatalouden tulevaisuus on kotimaisen ruuantuotannon ja koko ruokaketjun perusta ja siinä tämä kannattavuus on on sitten täysin välttämätöntä kuluttajat ovat kuitenkin hyvin ratkaisevassa roolissa tässä meidän meidän elintarviketuotannossa on ruokaketjun huipulla ja kuluttaja ohjaa koko ruokajärjestelmän toimintaa entistä suurempi osa kuluttajista valitsee ruokansa vastuullisesti esimerkiksi ympäristön ja kestävyyden näkökulmien perusteella ja suomalainen ruokahan täyttää nämä kriteerit tämä kertoo ihmisten ruokatietoisuuden ja ruuan arvostuksen lisääntymisestä toisaalta näyttää siltä että eri kuluttajaryhmien tottumukset ja toiveet ovat osin myös eriytymässä koska erityisesti täällä eteläisessä suomessa ja ja kaupunkiseuduilla monille kuitenkin hinta on tärkein kriteeri kun ostopäätöksiä tehdään silloin kun hinnalla on määräävä merkitys on äärimmäisen tärkeää että meidän kotimainen elintarvike on myös kilpailukykyinen verrattuna ulkolaiseen tuotantoon

selonteossa todetaan useassa kohdassa että suomi on erityisesti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana liittynyt osaksi globaalia ruokajärjestelmää me olemme osa eun sisämarkkinoita olemme avoinna globaalien markkinahäiriöiden vaikutuksille kansainvälisen politiikan kuviot vaikuttavat myöskin meidän ruokaketjumme toimintaan kansainväliset raaka ainevirrat häivyttävät hyvin usein ruuan alkuperää ja joudumme kilpailemaan esimerkiksi epäeettisesti ja kestämättömästi tuotettuja elintarvikkeita vastaan tässä selonteossa on kiinnitetty paljon huomiota ruokaketjun resurssiviisauteen se on hyvä asia hyvä peltomaan hoito ravinteiden kierrätys ruokahävikin minimointi ketjun hiilitasapaino maan käyttöön ja sen päästöihin liittyvät ympäristörasitteet lannoitteiden käytön minimointi ja moni muu seikka on huomioitu näissä erittäin ansiokkaasti ruuantuotannossa on tärkeää päästä asteittain irti fossiilitaloudesta ja siirtyä käyttämään biopohjaisia ja ja uusiutuvia resursseja resurssitehokkuus vaatii usein kuitenkin suuria investointeja ja siksi on välttämätöntä että ruokaketjun kehitysedellytyksistä uuden tutkimustiedon soveltamisesta sääntelyn parantamisesta ja investointien tukemisesta pidetään kiinni suomalaiseen ruokaketjuun liittyy myöskin riskejä niitä ovat muun muassa voimistuvat luonnonilmiöt energiariippuvuus eläin ja kasvitaudit sekä erilaiset markkinahäiriöt meidän on omassa elintarviketuotannossamme kiinnitettävä huomiota siihen että me osaamme ensinnäkin arvioida nämä riskit riittävän hyvin ja ottaa ottaa sitten ne huomioon esimerkiksi huoltovarmuuden puolella kuten täällä monissa tänään todettu maailmalla tarvitaan yhä enemmän ruokaa selonteossakin kerrotaan että vuonna kaksituhattakolmekymmentä maailman noin kahdeksan pilkku viisi miljardia ihmistä tarvitsevat nykytasoon nähden kuusikymmentä prosenttia enempi ruokaa se on koko maailman laajuinen haaste ja uskon että ilmastokehityksessä meillä suomalaisilla tulee olemaan hyvät mahdollisuudet olla olla tässä asetelmassa mukana tässä elintarvikepoliittisessa selonteossa on esitetty idea siitä että laaditaan tämmöinen ruokapoliittinen talouslaskelma minä lämpimästi kannatan sitä se sisältää ruokapolitiikan vaikutukset kansantalouteen vaihtotaseeseen työllisyyteen terveydenhuollon kuluihin ja maaseudun elinvoimaisuuteen kun me avaamme tällaisen talouslaskelmasisältöisen taseen niin niin tällöin me pystymme yhä pontevammin perustelemaan myöskin kuluttajille sen kansantaloudellisen hyödyn minkä kotimaisten elintarvikkeiden tuotannosta me tähän maahan saamme

arvoisa herra puhemies äskeisessäkin puheenvuorossa otettiin esille huoltovarmuusasia ja itsekin haluaisin korostaa sitä vanha sanonta armeija marssii vatsallaan pitää toki vielä paikkansa mutta huoltovarmuuteen liittyy paljon muutakin toivoisinkin että suomessa mietittäisiin mikä on viljavarastojen arvo ja kokonaisuus tällä hetkellä ja näihin asioihin kiinnitettäisiin huomiota edustaja myllykoski nosti omassa puheenvuorossaan esille suojavyöhykkeet ja siihen kuuluu myös tämä niin sanottu hömppäheinäasia tässä on tärkeä huomioida että niin tärkeä asia kuin se onkin pitäisi olla järkeä ettei siihen tuhlata kohtuuttomasti yhteiskunnan varoja ja siitä saatava hyöty ei sitten aina vastaakaan sitä suojelun tarkoitusta päivällä puheenvuorossaan ministeri tiilikainen kertoi että sadanviidenkymmenen miljoonan euron arvosta tuodaan suomeen ulkolaista lihaa pitää varmaan paikkansa itse olen miettinyt monta kertaa missä sitä ulkolaista lihaa myydään kun

enkä lehdissä mainostettavan sitä tällainen määrä lihaa saattaa olla jopa miljardiluokan bisnes niin että kovasti kiinnostaa no sitä hiukan kun googlasin ravintoloiden pakasteliha on

ulkolaista valmiiksi kypsennettyä lihaa käytetään suomessa hyvin paljon ilmeisesti tämä on kaikki sitä ulkolaista lihaa toivoisin että myös tähän asiaan kiinnitettäisiin huomiota sitten ihan lopuksi olen havainnut että nautahan sinällänsä hyvä liha on kasvissyöjä ja kun itse pidän kovasti naudanlihasta niin tulkitsen

arvoisa puhemies täällä on ansiokkaasti tuotu esille niin lihaa myöskin kasvinviljelyä peltopuolta minä ajattelin ihan muutamalla sanalla avata vielä sitä mitä edustaja myllykoski otti esiin mihin myöskin edustajat hautala ja pakkanen molemmat viittasivat tässä kansankielellä kun puhutaan hömppäheinästä niin puhutaan suomen kielellä nurmista todella niin kuin hautala hautala sen tuossa äsken kertoi edellisen hallituksen aikana tällaiseen sopimukseen päädyttiin silloinkin neuvotteluissa ne asiat tuotiin kyllä esille että tämä tulee olemaan iso tulonmenetys itse niille aktiivituottajille siis tuotetta joka on myyntituote

ensimmäisen vuoden jälkeen rajoitettiin sitten myöskin prosentuaalisesti per tilan pinta ala siihen astihan se oli täysin rajoittamaton ensimmäisen vuoden tässä tullaan tilanteeseen jossa nyt sitten tämän ohjelmakauden viimeisenä vuonna ympäristöohjelman eurot eivät riitä tällä juoksulla millä nyt ollaan menossa korvaamaan ympäristötukea se on nyt nykyisen ministerin ja nykyisen hallituksen pohdittava löytyykö siihen jotakin ratkaisua sitten täytyy kyllä sanoa kuin edustaja hautala että minä allekirjoitan täysin tuon lähiruoka käsitteen myöskin niin että minä miellän puhun mielelläni siitä enkä enkä niinkään lähiruuasta koska se on niin erilainen käsite monellakin tapaa ja monella tuotantoalalla sitten tuohon edustaja pakkasen esiintuomaan ulkolaiseen lihaan täytyy kyllä sanoa että itsekin pohdituttaa monta kertaa se mihinkä ihmeeseen häviää se ulkolainen liha kun kukaan ei sitä myy kun katselee tuolla kaupan tiskejä niin onhan meillä monenlaista pientä jalostajaa jotka myöskin omalla hienolla brändillään ja tuovat kuluttajapintaan sen tuotteen mutta siellä ei ole sitten joutsenlippua hyvää suomesta merkkiä siellä on se ulkolainen liha jalostettu omassa maakunnassa hienoon brändiin ja sen kuluttaja ostaa kun luulee ostavansa lähituotetta mutta se on vain jalostettu siellä hienoon brändiin
arvoisa herra puhemies minuun otti yhteyttä tänään yksi viljelijä ja sanoi uudesta ilmiöstä mikä liittyy liittyy nyt sitten tähän tämän hetken tukipolitiikkaan hän sanoi että että tämmöinen avomaavihannesviljely on nostamassa merkittäviltä merkittäviltä osin osin päätään ja kun korjuuvelvoitetta sielläkään puolella ei ole niin hän kertoi yhdestä tapauksesta eli että kylällä oli yksi viljelijä laittanut yksitoista hehtaaria tilliä tillin siemen on aika edullinen ja saa vähän yli tuhat euroa tukea

siinä on tilliä sitten kyllä varmasti yli omien tarpeiden näin ollen nyt olisikin ensi vuotta silmällä pitäen katsottava että tämäntyyppisten muoti ilmiöiden pääseminen ei olisi enää mahdollista vaan rajoitettaisiin sitä pinta alakuviota edellisen vuoden pinta alaan niin että se se

arvoisa puhemies lähiruokakeskustelussa pitää huomioida se haluammeko me olla sitä mieltä että maaseutu pitää pitää asuttuna ja silloin päästään siihen keskusteluun käsiksi että pienilläkin tiloilla on mahdollisuus toimia kannattavasti kun tämä lähiruoka tunnistetaan ja tunnustetaan yhdeksi erityisen tärkeäksi asiaksi eli lähiruuasta kyllä myllykoskella on semmoinen mielikuva että se on lähellä tuotettua ja lähellä valmistettua niihin lähitarpeisiin mitä siinä on markkinoita jos se lähtee kasvuun niin se on sitten kotimaista ruokaa jos sitä joudutaan sen tuotantovolyymin takia viemään johonkin muualle mutta toki voi olla niin että on lähiruokaa sellainen että osa menee kauemmaksi mutta se mikä siinä lähellä jatkojalostetaan on sitä lähiruokaa joskus tekisi mieli sanoa että voitaisiinko määritellä hiilijalanjäljen mukaan mikä on se lähiruuan kriteeri molemmat ovat hyviä ja tärkeitä asioita se on totta mitä tässä sanottiin oliko niin että seitsemäntoista miljoonaa kiloa tuodaan possua ja toistakymmentä miljoonaa kiloa nautaa suomeen vuosittain kyllä ne tulevat tänne jalosteitten muodossa ja einesteollisuus on yksi aika iso käyttäjä mutta valitettavasti minäkin voisin tässä luetella heti hyviä satakuntalaisia lihanjalostustaloja joissa ei kyllä sitä joutsenlippua kaikissa tuotteissa ole hyviä tuotteita on mutta kyllä minä haluaisin että niissä olisi se joutsenlippu

arvoisa puhemies minä tarkalla korvalla kuuntelin edustaja myllykosken näkemystä lähiruuasta ja minä arvostan korkealle tuota ajattelua se on juuri niin kuin pitää myöskin olla meillä pitää olla uskallusta myöskin nähdä asiat omalla tavallamme ja näin se näin se on oikeutettua meille minä tässä ajattelen vain sitä myöskin kun aika paljon puhuttiin tänäänkin siitä että meidän pitää niin kuin edustaja kalmari kannusti viedä omiin kuntiimme myöskin tätä ajattelua ja hankintaosaamista sillä tavalla että tulee tämä kotimainen lähiruoka se on vain hyvät ystävät sillä tavalla että monessa kunnassa kun puhutaan argumentilla monta kertaa ne tuottajat pelästyvät toimittamaan sitä tuotetta sellaisia määriä kuin keittiö taikka ruokapalvelukeskus vaatii jolloin tullaan siihen että tuottajien pitää verkostoitua keskenään tai toimia sen ruokatukun kautta joka toimittaa sitten pienemmissä erissä ja se ruokatukku takaa myös sille keittiölle taas sitten sen kotimaisuuden tässä tässä asetelmassa mennään edustaja myllykoski sitten jo väistämättä siihen tilanteeseen että poistutaan ikään kuin lähipiiristä mennään vähän kauemmaksi ja ollaan ehkä jo oman maakunnan ulkopuolella jolloin se käsite kotimaisuus paremmin istuu ja sitä kautta se

puhemies vielä tähän lähiruokakeskusteluun nythän on syytä muistaa myöskin sitten se että nämä logistiset ketjut ovat kehittyneet hyvin merkittävässä määrin ja ja tulleet varsin tehokkaiksi tämä on myöskin mahdollistanut sen että kaupoissa on aina tarjolla tuoreita vihanneksia ja ja hyvin laaja valikoima heidän tämmöiset keskusvarastonsa jotka toimivat varsin tehokkaasti sen että kuluttajilla eri puolilla suomea on mahdollisuus näihin hyviin puhtaisiin elintarvikkeisiin vielä tähän tähän minkä edustaja hakanen omassa puheenvuorossaan otti esille tähän toimitusvarmuuteen näinhän se on että jos joku yksittäinen viljelijä tekee esimerkiksi jollekin kunnalle tarjouksen perunasta niin puhutaan niin suurista volyymeistä että silloin kun tarjouksiin pitää vastauksia antaa niin välttämättä vielä ei tiedetä sitä mikä on sato ja

mikä on se toimitusvarmuus tällöin olisi hyvä jos viljelijät tekisivät niin sanottuja yhteistarjouksia tuotteista ja saisivat sitä kautta sitten sitten näitä markkinoita

puhemies lähiruokamääritelmä alkaa pikkuhiljaa tässä hahmottua ja näyttää siltä että salissa on neljä lähiruuan asiantuntijaa allekirjoitan kyllä tuon edustaja myllykosken näkemyksen siitä miten lähiruoka voitaisiin määritellä itse pidän toki tärkeänä että se on kotimaista ruokaa ainakin jossain seudulla on ollut aikanaan niin että on näitä kauppojen tai joidenkin vihannestukkujen muodostamia yhteenliittymiä mihin viljelijät ovat voineet viedä viedä pienempiä eriä ja sitä kautta ne on pystytty toimittamaan sitten aina joko koululle tai kunnille tai kenties kauppaan itse omassa puheenvuorossani halusin korostaa sitä että kun tulevat kunnanvaltuustot ja uudet valtuutetut

tekevät määrittelyjä miten omassa kotikunnassa ruokaa ja näitä käytetään julkisissa tiloissa niin siinä lähiruokamääritelmää voitaisiin pohtia kanssa että se on siltä omalta seudulta varmaan kunnan ulkopuolelta kyllä mutta jos edes kotimaakunnasta saada ruokaa niin se olisi lähiruokaa no sitten on tietenkin hyvä miettiä että tämä viiden miljoonan kansa ei tietenkään kovin iso kansa noin kansainvälisesti ole meillä etäisyydet ovat pitkiä koko maassa ja niin kuin tuossa edustaja hautala omassa puheenvuorossaan sanoi kun jollain alueella tuotetaan yli oman tarpeen niin toki se pitää pystyä sitten kuljettamaan ja siihen nähden tämä suomalainen logistiikkajärjestelmä

äsken käyttämässään puheenvuorossa peräänkuulutti sitä puheenvuoroa mikä mikä täällä tänään ryhmäpuheenvuorossa käytettiin jossa puhuttiin tästä kouluihin kouluihin mahdollisesti tulevasta kasvisruokapäivästä ettei jäisi eduskunnan pöytäkirjoihin tällaista epätietoisuutta ja avointa kysymystä niin niin vastaan siihen tämän idean esitti vihreiden kansanedustaja karimäki vihreiden puheenvuorossa ja niin että kouluihin tulisi tämmöinen kasvisruokapäivä pidän sitä sitä varsin toteuttamiskelvottomana ideana koska nyt jo kouluista saa palautetta siitä että kun on kasvisruokapainotteisia ruokia niin niitä jää paljon syömättä jos kasviksia aiotaan aiotaan lisätä koulujen ruokavalikoimassa niin niitä tulee laittaa sinne muiden muiden ruokien oheen lisätä valinnan vapautta ja valinnan mahdollisuutta se on ainut ainut mahdollisuus mielestäni tämä asia tällä tavoin toteuttaa mikäli on pelkkää kasvista niin kyllä sitten lähialueen hampurilaisgrillit saavat lisää asiakkaita ja tällöin ulkomaisen lihan menekki sitten

itse myös kuulun ryhmään joka pitää tärkeänä että ruoka on erityisen monipuolista ja sen päivittäisen ruoka annoksen lautasen pitää sisältää vihanneksia kasviksia lihaa kalaa mitä mitä itse kukin haluamme syödä tottumuksiemme mukaan on kohtuuton tilanne että joku päivä olisi erityisesti

on monipuolinen tarjoilultaan ja päivittäin on riittävästi tarjolla kasviksia ja ja vihanneksia siinä omassa annoksessa

arvoisa puhemies oli hyvä että edustaja hautala hautala täydensi tässä tämän minun muistinvaraisen käsitykseni onneksi tämä oli kuitenkin näin täällä esille tullut ja nyt nyt tähän tuli vastaus tähän keskusteluun pitää jatkossa varmaan vielä pureutua myöskin että me saamme millä tavalla tänä päivänä kasviksia ja vihanneksia ateriakokonaisuuksiin ruokasuosituksetkin osoittavat ja tahtotila on aika vahva meillä monella minä haluan vielä ottaa yhden sellaisen asian esille mikä ei varmaan tänään tullut vielä ainakaan minun kuulooni että myöskin aterioita kun valmistetaan niin pitäisi katsoa siihen ruokalistaan siitä lähtee se kotimaisuuden aste sitten että mitä ruokalajeja ruokalistalle valikoituu monissa varsinkin julkisateriakokonaisuuksissa ovat noin viiden viiva seitsemän jopa kahdeksan viikon kierrossa ne ruokalistat silloin kun valitaan ne ruuat sinne niin valitaan myös kotimaisuusasteet ja se millä tavalla se raaka aine löytyy siihen ruokakokonaisuuteen tässä minä kannustaisin myös siihen että tehtäisiin sitä kausiajattelua niin ei laiteta ruokalistalle talvella sellaista mitä ei saada kotimaasta suoraan vaan vaan mietitään vähän vuodenaikojen mukaan ja sen mukaan eletään sitä listan rakentamista minä uskon että tätä ajattelua varmasti aika monessa hankintayksikössä on mutta ehkä ei kuitenkaan vielä riittävästi mutta kaiken tämän takana on vielä tähän selontekoon palatakseni minun mielestäni tuo vision viimeinen lause suomi on vahva korkealaatuisten ja turvallisten elintarvikkeiden ja elintarvikeosaamisen vientimaa tämä kuvastaa kokonaisuudessaan meille sitä mikä henki tänään ainakin aika monessa puheenvuorossa on ollut viennin kautta korkealaatuista turvallista ruokaa tällä me pääsemme hyvin pitkälle kun minun mielestäni tässä keskustelussa ei ole ihan ehkä riittävästi otettu esille sitä elintarviketeollisuuden korkealaatuista osaamista mikä meillä suomessa on niin otettakoon se tähän loppuun vielä esille että meillä on huippuosaamista jalostavassa teollisuudessa joka joka kotimaista raaka ainetta onneksi vielä tänä päivänä saa